käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia valtioneuvoston tiedonanto hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta

pääministeri sipilän esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään seitsemän minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tiedonannon käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta jos keskustelun aikana on tehty tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi

arvoisa rouva puhemies parlamentarismin ydin on se että hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta ja että hallitus voi jatkaa niin kauan kuin tämä luottamus on olemassa vaalikauden loppuun saakka pääministerinä tehtäväni on varmistaa kaikissa eteen tulevissa tilanteissa myös hallituksen toiminta ja päätöksentekokyky jos eduskunnan luottamus puuttuu hallituksen on erottava pääministerinä katson myös että hallituksen on syytä pyytää eroa jollei se ole toimintakykyinen eikä pysty toteuttamaan tehtäväänsä perussuomalaisten puoluekokouksen päätösten jälkeen syntyi tilanne että arvioni mukaan hallituksen toimintakyky oli uhattuna kaikki päätökset ja mielipiteet perustuvat arvoihin jokainen puolue on rakentunut tietoisesti tai tietämättään kukin omalle arvopohjalleen käytännön päätöksenteossa

hallituksessa arvoista nousevien mielipiteiden pohjalta tehdään kustakin päätettävästä asiasta kompromissi joskus se on helpompaa joskus hyvinkin vaikeaa kuultuani lauantaina perussuomalaisten puoluekokouksen päätöksen ajattelin arvoeron hallituspuolueiden välillä kasvaneen merkittävästi henkilövaihdosten vuoksi perussuomalaisten puolueen linja oli muuttunut kauemmaksi kahden muun hallituspuolueen linjasta ja päätimme valtiovarainministeri orpon kanssa että ennen johtopäätösten tekemistä käymme selventävän keskustelun perussuomalaisten uuden puheenjohtajan jussi halla ahon kanssa näin myös teimme tuo keskustelu oli mielestäni hyvä suora avoin ja rehellinen mietittyämme tilannetta ministeri orpon kanssa päädyimme ehdottamaan että hallitusyhteistyö perussuomalaisen eduskuntaryhmän kanssa ei voi enää jatkua arvoero hallituspuolueiden välillä oli kasvanut niin suureksi että oli ilmeinen riski ettei siltä pohjalta enää pystytä löytämään ratkaisuja eteen tuleviin asioihin erityisesti tämä riski liittyi eu eu politiikkaan ja maahanmuuttopoliittisiin linjauksiin hallitus on myös sitoutunut länsimaiseen demokratiaan oikeusvaltioperiaatteeseen ja jakamattomaan ihmisarvoon lisäksi perussuomalaisten uusi puheenjohtaja kertoi jäävänsä brysseliin on päivänselvää että toimivuuden ja sitoutumisen kannalta puolueen puheenjohtajan on oltava tiiviisti mukana työskentelyssä katsoimme että esitetty järjestely olisi myös heikentänyt hallituksen käytännön toimintakykyä keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmät päättivät maanantai iltana ehdotustemme mukaisesti lopettaa yhteistyön perussuomalaisten eduskuntaryhmän kanssa arvoisa puhemies ryhdyimme valmistelemaan hallituksen eroa ja uusia hallitusneuvotteluja neuvottelujen oli määrä alkaa viime viikon tiistaina kello kahdeksantoista erilaisia vaihtoehtoja kaavailtiin kysymykset tiistain kokoukseen eduskuntaryhmille laadittiin tiedossani oli myös että liikehdintä perussuomalaisten eduskuntaryhmässä kasvoi koko ajan lopulta tiistaina päivällä kaksikymmentä edustajaa irtaantui perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja perusti uusi vaihtoehto kaikki perussuomalaisten eduskuntaryhmään ennen muutosta kuuluneet viisi valtioneuvoston jäsentä siirtyivät uuteen eduskuntaryhmään ryhmä päätti tukea hallitusta sen ministeristöä sekä antoi takeet arvopohjan päätöksenteossa säilyvän samana kuin aiemmin yhteistyö tämän ryhmän kanssa oli luontevinta hallitus jatkaisi entisellä ministeristöllä ja nykyisellä ohjelmallaan eikä työhön tulisi katkosta sain myös valtiosääntöoppineilta tulkinnan että hallitus voi jatkaa toimintaansa vaikka sen kannatuksen muodostuminen eduskunnassa on jonkun verran muuttunut päätimme ministeri orpon kanssa esittää keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmille hallitusyhteistyön jatkamista nykyisellä ministeristöllä ja nykyisellä ohjelmalla ilman muutoksia totesimme myös että hallituksen eronpyyntöä ei tässä tilanteessa jätetä keskustan kokoomuksen eduskuntaryhmät hyväksyivät ehdotuksemme myöhemmin tiistai iltana hallituksen parlamentaarisen pohjan muodostavat nyt keskustan eduskuntaryhmä kokoomuksen eduskuntaryhmä ja uusi vaihtoehto eduskuntaryhmä arvoisa puhemies mennään ajassa hiukan taaksepäin toukokuuhun kaksituhattaviisitoista jolloin tasavallan presidentti nimitti nykyisen hallituksemme sen muodostivat eduskuntavaalien kolmen suurimman puolueen suomen keskustan perussuomalaisten ja kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmät silloin tässä salissa kerroin että hallitusohjelmamme kertoo yhteisen tavoitteemme suomesta kymmenen vuoden kuluttua haluamme rakentaa sillan jota pitkin kulkemalla pääsemme edessä olevien vaikeuksien yli ehyenä kansakuntana olemme tätä siltaa nyt rakentaneet kaksi vuotta olemme saaneet myös paljon tilanne on parantunut suunnitellusti hallituskokoonpanossamme on tapahtunut vuoden kaksituhattaviisitoista jälkeen neljä yksittäistä muutosta näillä muutoksilla ei ollut vaikutusta strategiseen hallitusohjelmaamme ei ole nyt käsittelyssä olevalla parlamentaarisen pohjan muutoksellakaan runsaan kahden vuoden hallitustaival ei ole muuttanut ajatuksiamme strategisesta hallitusohjelmastamme eikä tämä uusikaan vaihe muuta samoja asioita ja samoja tavoitteita haluamme edelleen ja viemme niitä vahvasti eteenpäin arvoisa puhemies talouden saralta kuuluu päivittäin hyviä uutisia laajalla rintamalla teollisuuden liikevaihto on viimeisen tiedon mukaan kasvanut alkuvuonna kaksitoista pilkku kaksi prosenttia ja palveluiden seitsemän seitsemän prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ulkomaalaisten matkailijoiden määrä puolestaan kasvoi yhdeksäntoista pilkku viisi prosenttia hyvien uutisten seurauksena konkurssien määrä on vähentynyt alkuvuonna lähes kolmekymmentä prosenttia kaikki nämä hyvät uutiset tiivistyvät siihen että talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaksi pilkku seitsemän prosenttia verrattuna vuoden takaiseen yritysten usko tulevaan on palautunut minkä seurauksena investoinnit kasvoivat yhdeksän prosenttia ensimmäinen tieto toisesta neljänneksestä kertoo että talous on jatkanut nopeaa kasvuaan talouskasvun nopeutuminen on ehdoton edellytys työllisyyden parantumiselle kohentuva työllisyystilanne merkitsee myös pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantumista pitkäaikaistyöttömyys on laskenut lähes kahdellatoistatuhannella vuoden aikana mutta on toki edelleen liian korkealla tasolla tehtävämme on löytää ratkaisut noin kymmenen miljardin euron kestävyysvajeeseen tästä urakasta linjaukset on pääosin tehty kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana suomen taloudella on edessään niin merkittävät haasteet että lisää kasvua ja työpaikkoja tarvitaan tehdyn ratkaisun seurauksena hallituksella on nyt kaksi vuotta aikaa jatkaa hyvin alkanutta talouden tervehdyttämistä ja tehdä täysillä töitä talous ja työllisyystavoitteisiin pääsemiseksi emme halunneet vaarantaa tätä hyvää kehitystä arvoisa puhemies eun jäsenyys on poliittinen valinta joka kytkee suomen läntiseen arvoyhteisöön unionia on uudistettava ja sen toimintaa parannettava suomi on aktiivisesti ajanut esimerkiksi eun puolustusyhteistyön tiivistämistä haluamme olla jatkossakin aktiivinen toimija euroopan unionin kehittämisessä suomi on talous ja rahaliiton jäsenenä sitoutunut edistämään euroalueen vakautta suomen tavoitteena on sääntöperusteinen ja toimiva euroalue jossa jokaisella jäsenvaltiolla on itsellään ensisijainen vastuu omasta talouspolitiikastaan nämä edellä mainitut kokonaisuudet nojautuvat vahvasti hallituksen keskeiseen periaatteeseen yhtenäisestä ja toimintakykyisestä euroopan unionista joka pohjaa toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteen kunnioittamiseen tehokkaaseen päätöksentekoon ja sääntöjen noudattamiseen tämän kaiken pohjana hallitus näkee tärkeänä yhteisen eurooppalaisen arvopohjan perusoikeuksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen suomi on aktiivinen käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio hallitus yhdistää rakentavalla tavalla kansallisen ja yhteisen eurooppalaisen edun suomen eu politiikassa arvoisa puhemies perustuslain keskeisimpiin normeihin kuuluu että on nautittava eduskunnan luottamusta hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtui viime viikolla muutos joka ei kuitenkaan vaikuttanut hallituksen kokoonpanoon eikä hallituksen ohjelmaan näin ollen käsillä ei ole perustuslain pykälässä tarkoitettu valtioneuvoston kokoonpanon merkittävä muutos pykälässä säädettyä ennenaikaisten eduskuntavaalien määräämistä on pidettävä tarkoitettuna erittäin poikkeuksellisia tilanteita varten jollaisesta ei nyt myöskään ole kysymys suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen ja sellainen meillä on ärade talman förra veckan skedde en förändring i

samma medlemmar

tapahtumat ovat kuitenkin siinä määrin merkittäviä että hallituksen on perusteltua tässä tilanteessa antaa luottamuksensa välittömästi eduskunnan arvioitavaksi tämä perustuslain neljännenkymmenennenneljännen pykälän mukainen valtioneuvoston tiedonanto antaakin eduskunnalle mahdollisuuden keskustella hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneista muutoksista ja tarvittaessa äänestää hallituksen luottamuksesta

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorokierros ja sen aloittaa keskustan eduskuntaryhmä edustaja kaikkonen olkaa hyvä arvoisa

arvoisa puhemies
suomessa elettiin viime viikolla aika poikkeuksellisia aikoja ei politiikka tylsää ole ei ainakaan aina mutta tapahtumat ovat ymmärrettävästi myös hämmentäneet käänteitä oli ja tilanteet muuttuivat nopeasti perussuomalaisten jyväskylän puoluekokouksen jälkeen kävi varsin pian ilmi että edellytyksiä jatkaa yhteistyötä hallituksessa ei ole johtopäätöksen taustalla oli ennen muuta arvokysymyksiä ja politiikan linjoihin liittyviä mutta myös käytännön kysymyksiä tiistain dramaattinen uutinen uutinen perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisesta kahtia muutti näkymän uudestaan nyt olemme tilanteessa jossa hallituksessa jatkavat tiedonannon mukaisesti keskusta kokoomus ja uusi vaihtoehto ryhmä perussuomalaisten jääneet kansanedustajat siirtyvät oppositioon keskustan eduskuntaryhmä tukee hallitusratkaisua ratkaisulla puramme poliittisen kriisin johon maamme viime viikolla ajautui katsomme että tällä ratkaisulla huolehditaan yhteiskuntamme vakaudesta ja suomen myönteisen talous ja työllisyyskehityksen jatkumisesta ratkaisu takaa myös sen että on edellytykset viedä keskeneräiset uudistukset ennen muuta sote ja maakuntauudistus maaliin ihmisille on saatava töitä ja palvelut turvattava tasa arvoisesti koko maassa eu politiikassa tarvitsemme selkeän ja johdonmukaisen linjan jolla pystymme vaikuttamaan eun päätöksiin ja parhaalla tavalla turvaamaan suomen ja suomalaisten edut se edellyttää sitä että toimimme eussa oikeissa viiteryhmissä keskustelussa olleesta maahanmuuttopolitiikasta tarvitaan myös kriittistä keskustelua ja ihmisten arjen turvallisuudesta on kaikin tavoin huolehdittava keskustan linja ei ole rajat kiinni mutta ei myöskään tervetuloa kaikki tämän ilmiön käsitteleminen viisaalla tolkulla ja oikeudenmukaisella tavalla on yksi aikamme haaste hädässä olevia on autettava mutta liian sinisilmäinen ei kannata olla aivan kaikki maahamme haluavat eivät ole vilpittömin motiivein tulossa meidän on on oltava tarkkoja mutta oikeudenmukaisia syrjinnälle rasismille ja vihapuheelle suomessa ei saa olla minkäänlaista sijaa uskon suomalaisten enemmistön olevan tätä mieltä kunpa joku päivä kaikki olisivat tästä samaa mieltä arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmän puolesta kiitän sekä kokoomuksen että uuden vaihtoehdon eduskuntaryhmiä siitä että ratkaisuun päästiin tiedämme että päätös etenkään perussuomalaisten eduskuntaryhmän jättämisestä ei varmasti ollut poliittisesti saatikka henkilökohtaisesti helppo samalla vetoamme osaltamme sen puolesta että kaikilla maltti säilyy niin tässä salissa kuin näiden seinien ulkopuolella leimakirveiden heittely suuntaan tai toiseen ei edesauta niiden ongelmien ratkaisemista jotka ovat sittenkin suomalaisten yhteisiä vanha sanonta arvaa oma tilasi anna arvo toisellekin on viisas ohjenuora tästä eteenpäin meille kaikille suomalaiset sitten aikanaan vaaleissa päättävät kenen vaihtoehtoon he luottavat arvoisa puhemies hyvät kollegat kun pääministeriä välillä kritisoidaankin niin tässä kohtaa on mielestäni syytä tunnustaa että ilman pääministerin johtajuutta tilanne voisi olla nyt toisenlainen juha sipilä piti ohjakset käsissään siitä huolimatta että viime viikko oli poliittisesti monin tavoin paineinen ja ristivetoinen myrskystä selvittiin jälleen poutasäälle nyt on tärkeää että eduskunta palaa normaaliin työasentoon ja jatkaa työtä suomen kuntoon laittamiseksi kaikkia tarvitaan niin vastuullista hallitusta

totta kai niin ikään myös sopimaan pystyviä työmarkkinaosapuolia yhteinen tehtävämme yli puolue ja muiden rajojen on vahvistaa ihmisten uskoa tulevaisuuteen nyt kun suomen suunta on monen vuoden alamäen jälkeen vihdoin parempaan päin arvoisa puhemies alkuvuoden aikana suomen talous on pitkästä aikaa kasvanut jopa ruotsia nopeammin ja se muuten tuntuu hyvältä ennusteiden mukaan talous kasvaa myös loppuvuoden kohisten myönteisintä on että nyt myös nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys vihdoin alenevat mutta suomi on kuitenkin kunnossa vasta silloin kun kaikki ovat mukana työllisyyden parantamisen ohella keskustan eduskuntaryhmälle tärkeintä on pitkään jatkuneen eriarvoistumisen pysäyttäminen kun uutta jaettavaa ei isommin vielä ole huolenpito heikompiosaisista on näissä oloissa ennen muuta suomen uudistamista työelämää on uudistettava maltillisesti edelleen sosiaaliturvasta on tehtävä kannustavampi ja yksinkertaisempi perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi painopistettä on siirrettävä tulevaisuudessa yhä enemmän ennaltaehkäisyyn eriarvoistumisen torjumiseksi tarvitaan myös kokonaan uusia ratkaisuja ja pidemmän aikavälin näkemys keskustan eduskuntaryhmässä pidämme tässä suhteessa tärkeänä professori juho saaren asiantuntijatyöryhmän työtä meillä on aito huoli yhteiskuntamme heikompiosaisista kaikki ole kohdallaan jos pienituloinen eläkeläinen joutuu pohtimaan ostaako ruokaa vai lääkkeitä pidämme tärkeänä että hallitus huomioi heikompiosaisia vielä jäljellä olevalla kaksivuotiskaudellaan toistemme syyttely hyvät kollegat ei edesauta ongelmien ratkaisemista mahdollisimman eheän ja oikeudenmukaisen suomen rakentamisen luulisi olevan yhteinen tavoitteemme arvoisa puhemies oppositiosta on jo vaatia uusia eduskuntavaaleja hajotusvaalit eivät kuitenkaan ole mielipidekysymys kynnys niiden järjestämiseen on perustuslaissa yhteisesti kaikkien eduskuntapuolueiden sopimana asetettu korkeaksi ensisijaista on löytää istuvasta eduskunnasta enemmistö tässä pääministerin johdolla myös onnistuttiin tilanne on kuitenkin poikkeuksellinen siksi on tärkeää että hallituksen luottamus mitataan eduskunnassa jo huomenna hajotusvaaleja vaatineille eduskuntaryhmämme muistuttaa että jatkavalla hallituspohjalla on edelleen suomalaisilta viime eduskuntavaaleissa saatu valtakirja uudistustyö suomen kuntoon laittamiseksi on kesken suunta on nyt oikea ja suomi on monen vuoden jälkeen saatu jälleen nousun kasvun ja paremman työllisyyden tielle varmasti virheitäkin on tehty mutta silti tulokset puhuvat puolestaan

arvoisa rouva puhemies

on ensisijaisesti yhteisten asioiden hoitamista ja vakaan yhteiskuntajärjestyksen turvaamista se on sitä että takaamme jokaiselle suomalaiselle mahdollisuudet kasvaa täyteen mittaansa lähtökohdista riippumatta ja että esimerkiksi yrityksillämme on luotettava toimintaympäristö jossa ne uskaltavat investoida kasvuun ja työllistää yhteisten asioiden hoitaminen käy mahdottomaksi jos poliittista päätöksentekoa ohjaavat arvot ja visio suomesta ovat liian kaukana toisistaan hallitustyön perusta on strateginen hallitusohjelma joka jättää päivittäiseen työhön liikkumavaraa vain riittävän yksimielinen ja saman tulevaisuuskuvan jakava hallitus on toimintakykyinen ja pystyy uudistamaan maatamme meille kokoomuksessa on välttämätöntä että puolueet voivat luottaa toisiinsa ja että se mikä kerran on sovittu pitää tämän pohdinnan jälkeen kokoomukselle oli selvää ettei hedelmällinen hallitusyhteistyö muuttuneen perussuomalaiset puolueen kanssa ollut mahdollista arvoisa puhemies kokoomus haluaa yhteiskunnan jossa jokaisen on hyvä olla haluamme takuut siitä että suomi on jatkossakin avoin ja kansainvälinen kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa niin kuin olemme hallitusohjelmaan kirjanneet yhteistyötä kanssamme tekevien on jaettava käsityksemme oikeudenmukaisuudesta yhdenvertaisuudesta ihmisarvosta sydämen sivistyksestä kokoomus haluaa puolustaa ja vahvistaa näitä arvoja yhteiskunnassamme on voimia jotka pyrkivät murentamaan arvopohjamme ja joiden kasvualustana ovat pelko viha ja näköalattomuus epävarmuus on polttoainetta kaikenlaiselle ääriajattelulle siksi tulevaisuudenuskon luominen ja vakauden vahvistaminen ovat tärkeimmät keinot suojella arvojamme vastuullinen talouspolitiikka ja tasa arvoinen koulutus ovat keskeinen tapa ylläpitää suomalaisen yhteiskunnan vakautta ja luoda kaikille kansalaisille uskoa tulevaisuuteen toimivan oikeusvaltion ohella ja terveellä pohjalla oleva julkinen talous ovat paras suojapanssari perusarvoillemme arvoisa puhemies ennustelaitokset päivittävät tämän vuoden kasvuennusteita ylöspäin useiden vuosien ajan kasvuennusteiden etumerkki on ollut negatiivinen nyt hyvät uutiset talousrintamalta ovat todella tervetulleita uusia työpaikkoja syntyy ja työttömyys vähenee hallituksen talouspolitiikan linja on alkanut purra ja yhdessä maailmantalouden vetoavun kanssa ovat saaneet suomen talouden jälleen liikkeelle moni näkee tämän jo omassa ja perheensä taloudessa valitettavasti meihin on tarttumassa vauhtisokeus kun nordea ilmoitti kuluvan vuoden talouskasvuennusteeksi kolme prosenttia välittömästi eri tahot ryntäsivät vaatimaan julkisten menojen kasvattamista ja korotuksia palkkoihin useiden ennusteiden mukaan kasvu kuitenkin hidastuu vaalikauden loppuun mennessä noin prosenttiin ja että hyytymisen voi estää vain palkkakurilla sekä työmarkkina ja muita talousuudistuksia jatkamalla maltti menoissa on edelleen valttia ja rakenteellisia uudistuksia tarvitaan yhä jotta voimme jatkossa investoida esimerkiksi koulutukseen olemme pyörineet kymmenen vuotta kuopan pohjalla eikä yksi nopean talouskasvun vuosi yksin korjaa tilannettamme velkaannumme edelleen yli viiden miljardin vuosivauhdilla uudet säästöt eivät ole ajankohtaisia mutta tarvitsemme kipeästi uusia kasvua ja työllisyyttä vahvistavia toimenpiteitä paikallista sopimista sopimista ja muita työmarkkinareformeja perhevapaiden uudistamista sekä palkkamalttia arvoisa puhemies tulevaisuuden kannalta suomen kansainvälinen suuntautuminen on avainasemassa eurooppa politiikkamme jatkuvuus ja aktiivisuutemme sen suhteen on isänmaan etu ja se edellyttää toimintakykyistä ja hallitusta kokoomuksen näkökulmasta myös tämä oli ratkaisevaa hallitusyhteistyötä arvioitaessa eu jäsenyys kytkee suomen läntiseen arvoyhteisöön eu maailman suurimpana sisämarkkinana on meille kiistatta taloudellisesti tärkeä mutta ennen kaikkea se on turvallisuutemme tae näin on oltava jatkossakin emmekä kokoomuksessa hyväksy pienintäkään lipsumista tästä olemme osa länsimaisia instituutioita nyt ja tulevaisuudessa tämän kyseenalaistaminen kyseenalaistaa koko olemassaolomme on suomen edun mukaista olla aktiivisesti ja myönteisesti mukana euroopan unionin kehittämisessä jossa lähivuodet voivat olla ratkaisevia arvoisa puhemies hallituksen poikkeuksellisissa tilanteissa ratkaisujen on aina perustuttava perustuslain oikeutukseen ja parlamentarismin kunnioitukseen on muistettava että hallitus ja kaikki sen ministerit saavat toimilleen valtuutuksen ja luottamuksen tästä salista eduskunnalta myrskyn jälkeen olemme nyt purjehtineet satamaan tilanteen uudelleenarvioinnin ja yhteisen tilannekuvan päivittämisen jälkeen on tullut aika jatkaa eteenpäin keskustan kokoomuksen ja uusi vaihtoehto ryhmän kanssa hallituspohjassa tapahtuneen muutoksen jälkeen on perusteltua antaa tiedonanto eduskunnalle tilanteen vaikutuksista hallituksen työskentelyyn tämä ei ole hyvän hallitusohjelman muutos vaan tarkoituksena on keskustella tilanteesta ja antaa valtioneuvoston luottamus eduskunnan arvioitavaksi

suomen teema on yhdessä parhaimpiinkin kumppanuuksiin mahtuu erimielisyyksiä ja repiviä riitoja kun niistä selvitään ollaan yhdessä vahvempia väistämään tulevat karikot otetaan tämä rohkaisuna tulevalle kahdelle vuodelle tekemistä ja haasteita varmasti riittää mutta yhdessä me niistä selviämme

arvoisa puhemies kaiken tapahtuneen valossa arvioni tänään on väistämättä hyvin kriittinen jokaisen kansakunnan perusta rakentuu viime kädessä yhteisille arvoille kansanvallan yhteisvastuun ja välittämisen arvot sekä ihmisarvon kunnioitus muodostavat suomea koossa pitävän henkisen siteen kansanvallan peruspilareiden kuten eduskunnan ja parlamentarismin syvä kunnioitus luo vakautta turvallisuutta ja ennustettavuutta vaikeina aikoina arvojen merkitys korostuu lauantaina kymmenes kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista suomessa heräsi paljon toivoa molempien hallituspuolueiden puheenjohtajat sanoivat pohtivansa hallitusyhteistyön tulevaisuutta juuri arvojen näkökulmasta kyse on myös periaatteista ei pelkästä hallitusohjelmaan sitoutumisesta näin kiteytti ministeri orpo pääministeri sipilä puhui ja perusarvokysymyksistä moni ajatteli että vihdoinkin politiikka palautetaan perusasioihin suvaitsemattomuudelle ja vihapuheelle laitetaan rajat tiistaihin tultaessa arvopuheet olivat poissa suunta vaihtui suihkukoneen nopeudella ja arvot vaihtuivat valtapolitiikkaan pääministeri sipilä peruutti lennosta hallituksen eronpyynnön hallitus päätti jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut tämän päivän tietojen valossa johtopäätös on selkeä tässä korttipelissä osalla pelaajista taisi olla merkatut kortit arvoisa puhemies politiikassa on tärkeä puhua arvoista mutta siihen sisältyy myös vastuu sanojen ja tekojen on vastattava toisiaan arvot punnitaan erityisesti vaikeissa paikoissa paikoissa siksi todelliset arvot ovat vaativia ne eletään todeksi päivä tai ne ovat tyhjää puhetta vastuulliset päättäjät eivät saa toimia niin että sanat halpenevat suussa arvot latistuvat sanahelinäksi ei pitäisi puhua tasa arvosta jos samalla tekee eriarvoisuutta kasvattavia päätöksiä arvotutkija emeritusprofessori klaus helkama kiteyttikin osuvasti viime päivien tapahtumat olen ajatellut että ei tässä nyt kyllä kysymys arvoista ole tai aika vähän tämä viimeaikainenhan on ollut poliittista peliä aika kova arvio arvoisa puhemies eduskunnalle tässä näytelmässä ei annettu kummoista roolia hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pantiin tapahtuneiden tosiasioiden eteen kansanedustaja harkimo antoi asiasta eilen tyhjentävän arvion viime viikollahan meillä oli hallituskriisi joka oli hallituskriisi kaikille muille paitsi soinille orpolle ja sipilälle harkimo ihmetteli diiliä miten ministeripaikat säilyvät vaikka kansanedustajien lukumäärä lähes puolittui saa nähdä onko totuuden puhujalla majatalossa sijaa kansanedustajilla on ja pitää olla täysi oikeus jättää puolueensa jos he katsovat puolueen suunnan muuttuneen perustavanlaatuisesti oikeutusta kuitenkin lisäisi jos ratkaisuun ei liittyisi omien ylisuurten valtapaikkojen turvaaminen muutoin ulkopuoliselle tämä selittyy kaukaa historiasta kolmekymmentä hopearahaa ovat vain muuttuneet viideksi ministeripaikaksi pääministeri sipilä käveli ratkaisuillaan eduskunnan ylitse virassa olevilla oikeusoppineilta ei kysytty oikeuskanslerin virka oli tätä ennen päätetty jättää puoleksi vuodeksi odottamaan valittua viranhaltijaa tänään professori lavapuro kuvaa tapahtunutta vakavaksi ongelmaksi eduskunnan puhemies jonka olisi pitänyt vartioida parlamentin asemaa kuului itse loikkaajiin joten sekin vartiovuoro jäi täyttämättä presidentti niinistö heräsi asiaan viikonvaihteessa sanoen että hallituksen eronpyyntö olisi voinut olla paikallaan pehmennettynäkin presidentin kannanotto oli kova ja poikkeuksellinen sen pitäisi pysäyttää kaikki meidät tässä salissa kaikissa tapauksissa olemme jälleen saaneet yhden esimerkin siitä että kaikkea valtaa ei pidä keskittää yksiin käsiin ei myöskään pääministerin käsiin hallitus yrittää jatkaa olemassaoloaan muina miehinä se jatkaa kuitenkin parlamentaarisesti ja moraalisesti ohentuneena ilman kansalaisten enemmistön tukea on ilmeistä että hallituksen takana on enää vajaa neljäkymmentä prosenttia kansasta ja se ei ole paljon eronpyyntö ja uudet hallitusneuvottelut olisivat antaneet mahdollisuuden keskustella suomen linjasta ja samalla mahdollisuuden tarkistaa linjaa sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan sitä mahdollisuutta ei haluttu käyttää valtapoliittisten päämäärien johdosta hallitusneuvottelut olisivat antaneet eduskunnalle mahdollisuuden hakea toisenlaista politiikkaa sitä sosialidemokraatit esittivät voi olla että nyt nähty varmistaa sen ettei todelliseen muutokseen ole mahdollisuutta ilman kansan uutta valtakirjaa ilman eduskuntavaaleja on myös sanottu että hallitusneuvotteluita ei pidä käydä koska talous kasvaa kyllä talous kasvaa ja kansainvälinen erityisesti suomen päämarkkina alueilla puhaltava myötätuuli tukee vuonna kaksituhattaviisitoista tapahtunutta käännettä valitettavasti tässä käänteessä kaikki suomalaiset eivät ole mukana arvoisa puhemies suomalaiset ansaitsevat parempaa sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää että suomea vahvistetaan maana jossa kaikki ihmiset nähdään yhdenvertaisina jossa oikeus ei katso ihonväriä ihonväriä ei syntyperää ja jossa ihmisillä on halu tukea ja arvostaa toinen toistaan

arvoisa puhemies edellä sanotun perusteella esitän seuraavan epäluottamuslauseen

arvoisa puhemies

uusi vaihtoehto eduskuntaryhmä ja sen kaksikymmentä kansanedustajaa valitsivat uuden tien setelit jäivät mutta selkäranka pysyi pidimme hallitusohjelmaa hyvänä kaksi vuotta sitten ja mieli ei ole muuttunut meidän linjamme ei ole mihinkään muuttunut perussuomalaisten eduskuntaryhmä piti hallitusohjelmaa hyvänä vielä viime viikon maanantaina mutta mieli onkin sitten jo muuttunut tulkoot uusi linja vanhaan puolueeseen ja vaikka hallitkoot sitä mutta ei meidän kauttamme työstä syntyy se hyvinvointi jonka päälle koko hyvinvointiyhteiskunta valetaan ja isänmaallisuudesta syntyy se yhteishenki jolla me yhdessä käännämme suomen suunnan kaiken tausta ja perusta on meidän kykymme nyt uudistua tässä vaikeassa tilanteessa kyky uudistaa meidän talouspolitiikkaamme kyky uudistaa meidän maahanmuuttopolitiikkaamme ja kyky tehdä sosiaali ja terveysalan uudistus kyky siirtyä nykypäivään ja vastata niihin haasteisiin mitkä me itse olemme itsellemme silloin hyväksyneet kun me liityimme euroopan unioniin avasimme taloutemme ja siirryimme tähän globaaliin maailmaan näillä sanoilla puhui ministeri sampo terho eduskunnan täysistunnossa yhdeksäs helmikuuta kaksituhattakuusitoista uusi vaihtoehto eduskuntaryhmä haluaa pelastaa taloutemme tukea työpaikkojen syntyä huolehtia suomalaisten turvallisuudesta ja toteuttaa tarvittavat uudistukset eurostatin mukaan euroalueen maiden työvoimakustannukset ovat nousseet ensimmäisellä vuosineljänneksellä yksi pilkku viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna suomessa työvoimakustannukset ovat samaan aikaan laskeneet kaksi pilkku seitsemän prosenttia kilpailukykysopimus toimii odotetusti ja vahvistaa yritystemme ja myös kansamme taloudellista asemaa arvoisa puhemies toukokuu oli suorastaan täydellinen kuluttajan luottamus talouteen oli vahvempaa kuin koskaan teollisuuden tulos oli vahvin sitten vuoden kaksituhattakahdeksan palveluiden tulos oli vahvin sitten vuoden kaksituhattakymmenen ja rakentaminen kasvoi yhä yli normaalin kasvuvauhdin kesäkuun alussa suomi ohitti ruotsin bruttokansantuotteen kasvussa ensimmäistä kertaa neljään vuoteen finanssikonserni nordea nosti juuri reippaasti ennustettaan suomen talouskasvusta ennuste on tälle vuodelle kolme prosenttia kun aiemmin oli yksi pilkku kolme prosenttia tällainen talouskasvu on vahvempaa kuin hallitusohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi vaaditaan näin ollen lisäleikkauksille ei ole tarvetta opposition mielestä kaikki huono taloudessa on hallituksen syytä joten onko kaikki hyvä taloudessa vastaavasti hallituksen ansiota toivon opposition ymmärtävän että kovat ajat vaativat kovia tekoja kaksikymmentä kansanedustajaa on valmiita uhraamaan oman poliittisen uransa isänmaan hyväksi kiitän hallituskumppaneja siitä että ne kunnioittavat päätöksemme raskautta ja myös historiallisuutta arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikassa toteutuu toiveemme puolustusvoimien poliisin ja suojelupoliisin määrärahojen lisäämisestä isänmaamme ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta huolehditaan hallitus on järkevöittänyt maahanmuuttopolitiikkaa kun esimerkiksi humanitaarisen suojelun perusteista on luovuttu ja perheenyhdistämisen kriteereitä on tarkistettu turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen tulee eussa jatkossakin perustua vapaaehtoisuuteen pakolaiskiintiö ei nouse

euroopan unionin osalta hyvät edustajat niillä korteilla pelataan jotka meillä käsissä ovat suomi on kansanvaltaisesti liittynyt eun jäseneksi ja kunnioitamme kansan päätöstä suomi on hallitusohjelman mukaisesti eun rakentavan kriittinen jäsenmaa joka on yhteistyökykyinen mutta samalla tunnustaa eun tarvitsevan uudistamista eurokriisin hoidossa linja on jämäköitynyt hallitus jopa ajoi kreikan euroeroa ja tavoitteena on no bail out säännön uskottavuuden palauttaminen kasvu ja oikeudenmukaisuus edellyttävät että monien tarpeet menevät harvojen edun edelle ja yhteinen isänmaan etu yli kaiken näin sanoi ministeri sampo terho eduskunnan täysistunnossa kahdeskymmenes syyskuuta kaksituhattakuusitoista arvoisa puhemies kaksikymmentä kansanedustajaa todisti kahdessa päivässä että me emme vain puhu vaan me olemme sitoutuneet hallitusohjelmaan ja sen tavoitteisiin tulemme suoraselkäisesti pitämään kiinni sovitusta esimerkiksi alueellisen kielikokeilun toteuttaminen ja turvapaikkapoliittisen ohjelman tavoitteet ovat historiallisia muutoksia jotka toteutetaan uusi vaihtoehto rakentuu myönteisyyden ja toivon ympärille loputon kohujen selittely epäyhtenäisyyden henki ja riitely ovat menneisyyttä aloitamme uudelta pohjalta korostan että tämä oli vaihtoehto jolle ei ollut vaihtoehtoa vastuullisina kansanedustajina meillä ei ollut vaihtoehtoa jäädä ikuisesti oppositioon ikuiseksi oppositiopuolueen edustajiksi valitsimme sinisen tulevaisuuden arvoisa puhemies vaihtoehto eduskuntaryhmä tukee sipilän hallituksen hallitusohjelmaa ja äänestää hallituksen luottamuksen

arvoisa puhemies olemme kesäkuun kunniaksi saaneet seurata erikoista näytelmää se on ollut kuin hyvin kirjoitettua tv draamaa vallankaappaus ero ja helpottunut jälleennäkeminen lopulta olemme tässä tilanteessa jossa hallituspuolueen hajottua vanhat ministerit istuvat edelleen ministeriaitiossa tällä kertaa tosin ilman puoluetta ilman puolueohjelmaa ja ilman uusia hallitusneuvotteluita hallitus on nyt todellisuudessa eri kuin vielä pari viikkoa sitten oikomisen sijaan olisi pitänyt kuulla kaikkia eduskuntaryhmiä ja neuvotella kunnolla uudesta hallitusohjelmasta silloin me voisimme tietää mikä todellisuudessa erottaa perussuomalaisia ja uutta vaihtoehtoa mikä on keskustalle ja kokoomukselle se merkittävin syy miksi toinen kelpaa hallitukseen ja toinen ei mikä nyt muuttuu vai muuttuuko mikään arvoisa puhemies politiikka kiinnostaa ihmisiä ja monilla on halu vaikuttaa silti moni on pettynyt siihen miltä politiikka nykyään näyttää viime viikon näytelmä näyttää valtapeliltä halulta säilyttää oma asema ja pitää kiinni hallituspuolueille rakkaista sopimuksista olemme maailmalla nähneet miten kansalaisten turhautuminen kanavoituu kun politiikalta menee maine ihmisten usko demokratiaan on tässä maailmanajassa tärkeämpää kuin koskaan sitä ei pidä horjuttaa se että voimme luottaa päätöksentekoon on tärkeää suomen vakaudelle nykyisen informaatiosodan aikana minkälaisen viestin viime viikot antavat kansalaisille isänmaamme satavuotisjuhlavuonna arvoisa puhemies keskustan ja kokoomuksen puheenjohtajat puhuivat viikko sitten kauniisti arvoista siitä miten länsimaisista arvoista ei tehdä kompromisseja miten arvot eivät ole nyt kaupan nyt kokoomus ja keskusta istuvat hallituksessa sellaisen ryhmän kanssa jonka johto on omien sanojensa mukaan samoilla linjoilla sen puolueen kanssa jonka kokoomus ja keskusta juuri heittivät ulos hallituksesta vedoten arvoihin tietenkin etenkin kokoomus korosti ihmisarvoa sitä miten se ei hyväksy minkäänlaista syrjintää ja miten kaikille kuuluu kunnioitus ja arvostus yksilöinä perussuomalaisten uusi puheenjohtaja olisi allekirjoittanut nykyisen hallituksen ohjelman nykyisellä hallitusohjelmalla on perussuomalaisten puheenjohtajan täysi hyväksyntä jos mitään muutoksia epäinhimilliseen politiikkaan ei nyt tule kauniit sanat arvoista ovat lopulta vain tyhjää puhetta arvoisa puhemies hallituksen arvovalinnat tähän asti ovat olleet hyvin kovia on leikattu kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ja leikkaukset kurittavat lapsiperheitä työttömiä eläkeläisiä opiskelijoita vammaisia varusmiehiä ja sairaita

vaarallinen tie maailmassa jossa jossa on selvää että suomi ei voi pärjätä ilman merkittäviä panostuksia nimenomaan osaamiseen hallitus ei ole leikannut koulutuksesta vain kotimaassa vaan myös ulkomailla suomen kehitysyhteistyön painopisteenä on ollut naisten ja tyttöjen koulutus sitä tärkeää työtä tämän hallituksen valtavat leikkaukset kehitysyhteistyöhön murentavat pelkästään kansalaisjärjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön kohdistettujen leikkausten seurauksena yli miljoona ihmistä ilman apua myös kotimaan toimintaa tiedotusta ja globaalikasvatusta on karsittu kovalla kädellä suomalaisia ja paikallisia työntekijöitä on irtisanottu yhteensä lähes neljäsataa useita satoja hankkeita on keskeytetty samaan aikaan hallituksen maahanmuuttopolitiikka on ollut kylmää ihmisiä palautetaan hengenvaaraan perheet pidetään erillään kodistaan paenneita ihmisiä on nyt enemmän kuin koskaan sitten toisen maailmansodan mihin hallitukselta on jäänyt näiden ihmisten ihmisoikeuksien arvostaminen ja kunnioittaminen ja kokoomus puhuivat hallituskriisin aikana kauniisti arvoista ja yhtäläisistä ihmisoikeuksista jäikö tämä ihmisoikeuslupaus samanlaiseksi tyhjäksi puheeksi kuin petetty koulutuslupaus ihmisoikeuksia rikkovaa lainsäädäntöä riittää korjattavaksi muutenkin tässä maassa on edelleen ihmisiä joita pakkosterilisoidaan koska hallitus ei ole halunnut tuoda eduskuntaan jo valmista esitystä translain muutoksesta nyt olisi aika tarttua tähän ihmisoikeuskysymykseen arvopuheen lisäksi myös tekojen kautta aikooko hallitus tehdä näin uuden vaihtoehdon jäsenet ovat todenneet ettei ryhmässä suvaita rasismia olen tästä hyvin tyytyväinen toivon todella että ryhmä tekee jatkossa muiden puolueiden kanssa aktiivisesti ja näkyvästi työtä rasismin ja kitkemisen eteen muuten mikään ei muutu vihalla emme pääse eteenpäin vaan luomme vain uutta vihaa siksi tämä maa ansaitsee ja tarvitsee enemmän arvoisa puhemies on tärkeää että tässä maassa on toimintakykyinen hallitus olemme suurten kysymysten äärellä näistä yksi kiireellisimmistä on sosiaali ja terveyspalveluiden kohtalo ongelmiin ajautunut sote uudistus voidaan vielä pelastaa jos hallitus tarttuu tarjoamaamme yhteistyön käteen tarvitsemme suurissa uudistuksissa laajapohjaista tukea ja pitkäjänteistä päätöksentekoa se on satavuotiaan suomen yhteinen etu arvoisa puhemies vihreä eduskuntaryhmä kannattaa edustaja lindtmanin tekemää epäluottamuslause esitystä

arvoisa puhemies härski näytelmä vallanhimoiset ihmiset asettavat itsensä muiden yläpuolelle päättäjät ovat heille oikeita mutta jäsenistö väärä hurskasteluun on osallistunut uuden vaihtoehdon lisäksi myös muita jopa tasavallan presidentti sortui tähän voi tätä kaksinaismoralismin määrää totuutta pitää vääristellä koko ajan jotta saataisiin muita lyötyä perussuomalaisten uusi puheenjohtaja on julkisesti ilmoittanut että perussuomalaisten vuoden kaksituhattaviisitoista vaaliohjelmat tavoitteet ja arvot ovat edelleen voimassa perussuomalaiset olisivat olleet valmiita jatkamaan hallituksessa ja noudattamaan yhdessä sovittua hallitusohjelmaa kun huhtasaari omana poliittisena mielipiteenään haluaa eusta perustellusti eroon se on ongelma kun ministeri terho ja edustaja elo haluavat järjestää eusta kansanäänestyksen se ei ole orpolle ja sipilälle ongelma arvoisa puhemies ilmeisesti ei ollut koskaan tarkoituskaan toimeenpanna perussuomalaisille tärkeitä asioita joista oli yhdessä sovittu juha sipilän alkuperäisen hallituksen turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa lukee että hallinto oikeuden tekemästä kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valittava henkilö ei jää valituksen käsittelyajaksi suomeen vaan hänet poistetaan maasta

että muut pelastavat heidän pankkinsa arvoisa puhemies uusi vaihtoehto saa siunata kokoomuksen soten ja keskustan maakunnat ja nyt tässä uudessa roolissaan siunata vielä suomen harppauksen kohti liittovaltiotakin johtajuuden salaisuus on luottamus ja perussuomalaisia äänestettiin eu ja maahanmuuttokriittisyyden vuoksi nyt uuden vaihtoehdon ministereille riittää että he he ovat ministereitä aika paksua uusi vaihtoehto voi toki sanoa olevansa ytimissä mutta päätäntävaltaa heillä on yhtä vähän kuin suomella eussa perussuomalaiset ovat kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden kannalla me emme ole muuttuneet arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat suomalaisten itsemääräämisoikeutta sisä ja ulkopoliittisissa kysymyksissä perussuomalaiset ovat tehneet ja tekevät yhteistyötä ensi sijassa itsenäisiä kansallisvaltioita puolustavien poliittisten liikkeiden kanssa suomen vastarintaliikkeen tai antifan kaltaiset ääriorganisaatiot eivät ole koskaan olleet perussuomalaisten yhteistyökumppaneita eivätkä tule sellaisia olemaankaan suomi on suomalaisten sosiaalitoimisto sveitsillä islannilla ja norjalla ei menisi vielä paremmin jos he kuuluisivat euhun eurosta puhumattakaan vahva ja vakaa kansakunta on heikoimmassa taloudellisessa ja terveydellisessä asemassa olevien kansalaistemme turva perussuomalaiset eivät enää ole hallituspuolue joten hallitusohjelman kompromissit eivät meitä enää sido perussuomalaiset noudattavat oppositiossa omaa ohjelmaansa arvoisa puhemies tämä oli härski näytelmä kulisseissa oli jo pidempään juoniteltu operaatiota jussi halla ahon kutsuminen hallitusneuvotteluihin oli pelkkä näytelmä vedottiin höpöhöpöverukkeisiin jotta perussuomalaisista päästiin eroon on hyvä tietää että perussuomalaiset eivät halunneet lähteä hallituksesta kokoomus ja keskusta halusivat päästä meistä eroon koska heille enää yhdessä sovitut ohjelmat kelvanneet toivotamme ministeri terholle ja kumppaneille mukavaa hallitustaivalta sipilän ja orpon peukalon alla muistakaa totella kiltisti niin kiiltävä musta auto odottaa huomennakin arvoisa puhemies
perustuslain kuudennenkymmenennen pykälän mukaan ministerien on oltava rehellisiksi tunnettuja suomen kansalaisia viikko ennen perussuomalaisten puoluekokousta uutisoitiin hallituslähteistä saaduista tiedoista että parlamentaarisesta vaihtamisesta oli jo sovittu ennen puoluekokousta tämä ei ollut rehellistä toimintaa ministereiltä meillä on nyt suomi sata vuonna ensimmäistä kertaa loikkarihallitus jos poliittiset kollegat eivät voi luottaa hallituksen ministereihin niin miten sitten sitten kansa edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamusehdotuksen perussuomalaisten eduskuntaryhmä

arvoisa puhemies
jokainen tässä salissa tuntee niitä kielteisiä mielikuvia joita poliitikkoihin liittyy monet suomalaiset kokevat poliitikot epäluotettaviksi tyypeiksi joiden arvot ja lupaukset muuttuvat heti kun he pääsevät valtaan siksi moni vierastaa politiikkaa ylipäätään isojen visioiden tavoitteiden ja paremman yhteiskunnan tavoittelun sijaan politiikka nähdään valtapelinä ja oman edun tavoitteluna monilla kouluvierailuilla olen kertonut oppilaille että eduskunnan työstä annetaan paljon kyynisempi ja oman edun tavoitteluun pohjautuvampi kuva kuin mitä itse olen kokenut sen olevan olen sanonut että kyllä oikeasti on paljon asiapitoisempaa ja paljon kohteliaampaa kuin miltä se näyttää median kautta valtakamppailut ja ihmisten väliset kiistat saavat helposti enemmän tilaa ja näkyvyyttä mediassa kuin ne asiakysymykset joita eduskunnassa käsitellään mutta tämän kuluneen viikon aikana minua on hävettänyt ajatella miltä tämä kaikki näyttää kansalaisten silmissä

moni meistä ajatteli että kappas orpo ja sipilä löysivät vihdoin moraalisen selkärankansa monissa suomalaisissa heräsi silloin pieni toivonpilkahdus siitä että tämä uusi tilanne johtaisi edes jonkinlaiseen muutokseen kohti tasa arvoa hallituksen poliittisessa linjassa

sitä kaipaavat ne suomalaiset jotka kärsivät niistä päätöksistä jotka te olette tehneet sitä odottavat ne suomalaiset jotka ovat joutuneet näkemään sivusta mitä hallituksen turvapaikkapoliittinen ohjelma todellisuudessa tarkoittaa kun väkivaltaisuuksien takia erilleen joutuneet perheenjäsenet eivät pääse näkemään toisiaan tai elämänsä puolesta pelkäävät joutuvat pakkopalautetuiksi sitä odottavat ne suomalaiset joiden opintotukea työttömyysturvaa ja kansaneläkkeitä te olette leikanneet ja joiden lääkkeiden hinnat ovat nousseet ja kaikki ne suomalaiset joiden arjessa koulutusleikkaukset ja pal kanalennukset tuntuvat tiistaina selvisi kuitenkin että kyse ei ollut kriisistä vaan tarkkaan harkitusta strategiasta hallituksen sisällä oli jo etukäteen varauduttu jussi halla ahon voittoon ja arvopuheiden tarkoitus oli vain rakentaa tie takaisin hallitukseen timo soinille ja uusi vaihtoehto ryhmälle voiko politiikka olla enää kyynisempää kaikki tämä siksi että kaikkien aikojen laajamittaisin sosiaali ja terveydenhuollon yhtiöittäminen ja ulkoistaminen toteutettaisiin suunnitelmien mukaisesti asiantuntijoiden varoituksista huolimatta hallitus pitää kiinni suunnitelmastaan luoda noin kymmenen miljardin verorahoitteinen markkina isoille terveyskonserneille toistamme vasemmistoliitossa taas kerran vaatimuksemme tehdään sote uudistus mutta tehdään se parlamentaarisena yhteistyönä asiantuntijoita kuunnellen ja tasa arvon sekä julkisten palveluiden vahvistamiseksi arvoisa puhemies sipilälle ja orpolle ei ollut ongelmaa tehdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa silloin kun jussi halla aho oli hallituspuolueen meppi ja ne kansanedustajat jotka nyt siirtyivät oppositioon kuuluivat hallituspuolueen eduskuntaryhmään timo soinille ei ollut ongelmaa tehdä yhteistyötä jussi halla ahon kanssa niin kauan hän itse oli puoluejohtaja nyt soini ja kumppanit ovat jopa valmiita perustamaan uuden puolueen jotta saavat jatkaa hallituksen apupuolueena pienituloisia kurjistavalla ja julkisia hyvinvointipalveluita ulosmyyvällä linjalla ja entäs oppositioon siirtyvät perussuomalaiset jo heti ensimmäisellä kyselytunnilla eräs edustaja moitti hallituksen leikkauspolitiikkaa köyhien unohtamisesta tämä sama edustaja oli vielä viikko sitten yksi hallituspolitiikan kärkkäimmistä puolestapuhujista ja on itse ollut mukana sopimassa hallituksen köyhiä kurjistavasta leikkauspolitiikasta

olla enää selkärangattomampaa arvoisa puhemies
koko tässä kriisissä on ennen kaikkea kyse demokratiasta ja kansanvallasta maan hallituksessa istuu nyt edustettuna viidellä ministerillä eduskuntaryhmä jonka edustajat saivat viime vaaleissa viisi pilkku neljä prosenttia annetuista äänistä ja joka on yhden viikon vanha kun tämä ryhmä järjestäytyy puolueeksi istuu hallituksessa edustettuna sellainen puolue jota kukaan ei ole missään vaalissa äänestänyt ymmärrämme että pääministeri perustuslain mukaan on velvollinen ja oikeutettu ensin etsimään parlamentaarista enemmistöä olemassa olevien ryhmien kesken silti olisimme pitäneet uusia vaaleja demokraattisempana tapana ratkaista tätä poliittista solmua ja etsiä vakaata enemmistöpohjaa hallitustyöskentelylle nyt sipilä ratkaisi sen ottamalla käytännössä hallitukseen ilman hallituksen hajottamista ja ilman uusia hallitusneuvotteluja jotta prosessikaavioon tulisi mahdollisimman vähän kansanvallan aiheuttamia häiriöitä arvoisa puhemies kansalaisten luottamus politiikkaan ja poliitikkoihin palautetaan vain osoittamalla että aatteet periaatteet arvot ja kansanvalta aidosti tarkoittavat meille jotain

arvoisa puhemies suomella on poliittinen järjestelmä joka perustuu siihen että hallituksella on tarpeeksi laaja parlamentaarinen enemmistö viime viikon alkupuolella näytti vielä siltä että pääministeri sipilä olisi menettänyt tämän parlamentaarisen mutta kaikki muuttuikin yhdessä vuorokaudessa eikä dramaattisista käänteistä ollut puutetta ensinnäkin halla ahon perussuomalainen puolue sai lähteä hallituksesta toiseksi perussuomalaisten puolue hajosi keskeltä kahtia ja uusi eduskuntaryhmä nimeltä uusi vaihtoehto näki päivänvalon tämä uusi ryhmä vannoi heti kärkeen uskollisuutta hallitusohjelmalle tämä riitti pääministerille joka ei ollut vielä ehtinyt kultarantaan jättääkseen hallituksen eroanomuksen sen sijaan sipilä julisti että hallituskriisi on nyt ohi olen kuvannut tätä harvinaista poliittista draamaa house of cards sarjan yhdeksi jaksoksi pääministeri on kieltänyt että kyseessä olisi ollut etukäteen sovittu käsikirjoitus olkoon niin mutta ei ole täysin samantekevää kuka tiesi mitä missä vaiheessa uskottavuuden vuoksi olisi tärkeää että hallituksen ministerit rehellisesti kertoisivat miten asiat etenivät sen me olemme ainakin nähneet että ulkoministeri ei seiso omien sanojensa takana hän käänsi takkinsa niin että napit lensivät blogissaan hän sanoi voimakkaasti raamatullisia kielikuvia käyttäen että hän ei koskaan hylkäisi omaa puoluettaan kymmenen päivää myöhemmin se on juuri se mitä hän tekee mitä tämä kertoo uskottavuudesta minkä kuvan tämä antaa politiikasta rkp ja ruotsalainen eduskuntaryhmä haluavat tietää totuuden pääministeri sipilä milloin te tulitte tietoiseksi soinin varasuunnitelmasta ulkoministeri soini ymmärrättekö te missä te nyt että teidän uskottavuutenne tänään ei ole enää sama kuin viikko sitten te olette pettänyt itsenne miten te kuvittelette että suomalaiset enää voivat luottaa teidän sanaanne suomi on oikeusvaltio totuus ja rehellisyys ovat ne asiat joiden pitäisi palaa kirkkaimpina kirkkaimpina vaikeinakin aikoina ajan saatossa viime viikon tiistai tullaan ehkäpä näkemään mestarillisena poliittisena peliliikkeenä mutta valitettavasti myös manööverinä jossa oma kunnianhimo meni kaiken edelle ja jossa oltiin valmiita uhraamaan totuus omien tavoitteiden vuoksi

seuraavaksi kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja essayah olkaa hyvä hänen jälkeensä puheenvuorot pääministeri sipilälle ja

arvoisa rouva puhemies hallituksen parlamentaarinen pohja on muuttunut rajusti viiden ministerin poliittisena taustaryhmänä on kahdenkymmenen kansanedustajan joukko jolla puolestaan ei ole taustalla omaa puoluetta ei poliittista ohjelmaa tai puolueväkeä

on politiikan kallein pääoma jota ilman yksittäinen ministeri tai varsinkaan koko hallitus ei voi työskennellä luottamuspääomaa ei ole helppo kartuttaa uudelleen kun se on syöty arvoisa puhemies kahden puolueen hallituspohja on haavoittuva perussuomalaisten hajoamisen peräaallot keikuttavat hallitusvenettä vielä pitkään viiden ministerin jaksaminen on koetuksella tässä lusikkajaossa kuitenkin voimia pitäisi riittää siihen varsinaiseen hallitustyöhön suomalaisten asioiden hoitamiseen tässä hallitus tulee tarvitsemaan oppositiota enemmän kuin koskaan esimerkiksi sote uudistuksen loppuun saattaminen vaatii opposition apua perustuslakivaliokunnassa esille nousseet ongelmat ovat pääosin pääosin olleet ainakin asiantuntijoiden ja opposition tiedossa jo lakien lausuntovaiheessa kristillisdemokraatit ovat koko ajan nostaneet päähuolinaan esille yhtiöittämisen vaikeuttavan integraatiota ja valitun valinnanvapauden mallin hankaloittavan yhdenvertaisuutta valinnanvapaus on meille sinällään myönteinen asia hallituksen esittämät linjaukset valinnanvapauden toteuttamisesta kuitenkin uhkaisivat kansalaisten valinnanvapautta tulevaisuudessa sillä malli antaisi liian suuret mahdollisuudet alueellisten yksityisten monopolien muodostumiselle

olisi oltava selvä me kristillisdemokraatit edellytämme että eu politiikan suunnasta käydään komission kaikkien keskusteluasiakirjojen valmistuttua hallituksen selonteon pohjalta perinpohjainen poliittinen keskustelu kristillisdemokraatit torjuvat suunnitelmat liittovaltiokehityksestä tahdomme liittovaltiokehityksen sijaan itsenäisten jäsenmaiden yhteistyöhön perustuvaa eu politiikkaa jäsenmailla on oltava vastuu omasta kehityksestään muutoin ajaudumme väkisin kasvaviin tulonsiirtoihin unionin sisällä arvoisa puhemies eduskunnan tehtävänä on huomenna antaa hallituksen avainministerien toimille hyväksyntä tai olla antamatta eli äänestää hallituksen luottamuksesta olisi maan etu että eduskuntakauden jäljellä olevat vuodet mentäisiin ilman uusiutuvia hallituskriisejä ja että maassa olisi toimintakykyinen hallitus joka nauttii ei vain eduskunnan vaan kansalaisten laajaa luottamusta

sen hallitusohjelmaan siksi äänestämme epäluottamusta hallitukselle yhdymme edustaja lindtmanin esittämään epäluottamuslauseeseen

kiitoksia rouva puhemies ensinnäkin päätös tehtiin puhtaasti arvopohjalta maanantaina esitys eduskuntaryhmille arvot eivät edelleenkään ole kaupan kaupan me lähdimme tässä tilanteessa täysin tyhjän päälle ratkaisuehdotuksemme kanssa miksi politiikka sitten koetaan vastenmieliseksi no se koetaan vastenmieliseksi sen takia että täällä kehitellään ihmeellisiä mielikuvitustarinoita salaliittoteorioita joihin ei ole mitään perusteita se että jo ennen perussuomalaisten puoluekokousta triolla olisi ollut joku suunnitelma on täyttä mielikuvitustarinaa soitin soinille tuonne puoluekokoukseen

puheenjohtajistovalintojen jälkeen ja soinillakaan ei ainakaan tuossa tilanteessa ollut mitään muuta kuin syvä pettymys mielessä puhuin hänen kanssaan tuolta tallinnasta myöhemmin iltapäivällä no mitkä sitten olivat käytännössä vaihtoehtomme sdp vasemmistoliitto ja vihreät ilmoittivat julkisuudessa että he eivät ole valmiita uusiin hallitusneuvotteluihin vaan ainoastaan vaalien kautta tällainen tieto meille tuli kd ja rkp katsoivat vastuullisesti tässä vaikeassa tilanteessa suomen etua ja selvästi olisivat valmiita tuohon prosessiin mutta tuo pohja mikä olisi syntynyt kokoomuksen keskustan ja kdn rkpn varaan on kovin ohut jatkaa enemmistöhallituksena no sitten uusista vaaleista täällä on esitetty tästäkin pöntöstä vaatimuksia eduskunnan lausuma vuodelta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä kuuluu näin eduskunta edellyttää että eduskunnan hajottamista koskevan asian esille ottamisen aiheena saattaa olla vain pitkäaikainen lähinnä poliittisen hallituksen muodostamisvaikeutena ilmenevä parlamentaarinen kriisi tai muunlaisesta syystä eduskunnan toimintakykyyn tai kokoonpanoon kohdistuva kiistaton epäluulo ja yleensä myös oletus siitä että eduskunnassa pidetään hajotusta

eduskunnan omasta lausumasta vuodelta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä sitten näihin väitteisiin että suomella ei ole ylintä laillisuusvalvojaa no totta kai suomella on ylin laillisuusvalvoja apulaisoikeuskansleri hoitaa on hoitanut ja käytännössä hoitanut jo pidempään tätä tehtävää meillä on sijaisuusjärjestelmä ei ole päivääkään et teikö meillä olisi ylintä laillisuusvalvojaa tässä maassa tällaisessa tilanteessa poikkeuksellisessa tilanteessa on täysin normaalia konsultoida valtiosääntöasiantuntijoita myös oikeusministeriötä konsultoitiin ja oikeusministeriöstä samoin kuin myöskin valtiosääntöasiantuntijoilta saatiin tähän

sitten tähän arvopohjaeroon ehkäpä tuo ero tuli tässä perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa selkeästi esille puhutaan esimerkiksi eu integraatiosta onko eu integraatiota se että me syvennämme syvennämme puolustusyhteistyötä tästä on myöskin selkeä maininta meidän hallitusohjelmassamme ja hallitus on ollut tällä sektorilla erittäin aktiivinen ja olemaan jatkossakin se että jäsenmailla on vastuu omasta taloudestaan on meille itsestään selvää täällä muutamissa puheenvuoroissa viitattiin talouskasvuun ja että ollaan päästy hyvään vauhtiin siihen ei tosiaankaan pidä tuudittautua nyt tarvitaan malttia tarvitaan jatkuvasti toimia että tästä tulee pidempiaikainen kehitys

arvoisa puhemies toistoa mutta koen tärkeäksi käyttää tämän puheenvuoron kokoomus ja keskusta päättivät viikko sitten maanantaina ettei hallitusyhteistyötä halla ahon perussuomalaisten kanssa voi enää jatkaa tämä ajatus oli kypsynyt viikonlopun aikana pidetyn puoluekokouksen aikana sen valintojen myötä sekä maanantain tapaamisen ja sen jälkeen käytyjen keskustelujen myötä ensimmäinen syy oli ristiriita arvoissa toinen oli hallitusohjelmaan sitoutuminen sen tulkitseminen ja kolmas oli hallituksen toimintakyky kun me teimme tämän päätöksen maanantaina ei meillä ollut varmaa tietoa siitä mihin se johtaa ja maanantain jälkeiset tapahtumat ovat seurausta tästä päätöksestä perussuomalaisten ryhmässä tehtiin omat ratkaisut jotka avasivat mahdollisuuden hallituksen jatkolle kuitenkin tämä ryhmästä irtaantuminen noin suurella joukolla oli hyvin poikkeuksellinen teko niin poikkeuksellinen etten siihen uskonut emmekä sen varaan rakentaneet ennen kuin tiistaina kun ryhmän hajoamisen tapa ja koko ja määrä vahvistuivat minusta on jopa hieman huvittava ajatus että itse olisin tai kokoomus olisi ennen perussuomalaisten ollut joissain pöydissä suunnittelemassa mitä tehdään perussuomalaisten kokouksen jälkeen tällaisia operaatioita ja ja käsikirjoituksia on aivan selvää myöskin se että jokainen politiikan toimija pohtii erilaisia vaihtoehtoja mutta täysin mahdotonta ennustaa tällaisia tapahtumia lopputuloksena meillä on nyt enemmistöhallitus joka on aiempaa tiiviimpi ja toimintakykyisempi se on sitoutunut hallituksen ohjelmaan ja me tulkitsemme hallituksen ohjelmaa samalla tavalla tämä päätös olisi voinut johtaa hallituksen eroon hallitusneuvotteluihin tai uusiin vaaleihin sen riskin me otimme koska jossakin kulkee raja tätä prosessia voi arvostella mutta se ei vie sitä tosiasiaa yhtään mihinkään että me vedimme selkeän rajan arvopohjalta siihen miten suomessa hyväksytään suhtautuminen ihmisarvoon demokratiaan ylipäänsä universaaleihin arvoihin ja jos nyt kyse on siitä että teidän mielestänne tämä tulee kyseenalaiseksi koska me jatkamme uuden vaihtoehdon kanssa niin kyllä minusta kun minä katson näitä tolkun ihmisiä ja vaikka terhoa ja eloa jotka johtavat tätä uutta vaihtoehtoa ero arvoissa tavassa toimia ja historiassa on melkoinen mielestäni äskeinen ryhmäpuheenvuoro sitä vahvisti ja tätä mielestäni ei voi olla näkemättä ja ja tunnustamatta se rajanveto se oli arvopohjainen ja siitä ovat seuranneet nämä sen jälkeiset tapahtumat ohjelmalliset kysymykset toinen keskeinen asia tämän yhteistyön katkaisemiselle toisaalta ohjelmalliset kysymykset olivat merkittävä asia työn jatkumiselle tämän tiivistyneen ryhmän kanssa keskeisiä ohjelmallisia kysymyksiä ovat talous ja työllisyyspolitiikka ja jo täällä korostettu eu politiikka suhteessa euroopan unioniin ja kansainvälisyyteen tämän uuden jyväskylässä syntyneen perussuomalaisen puolueen johdon kanssa meillä on suuri näkemysero esimerkiksi nationalismi jota puheissa kovasti korostetaan ei mielestäni ole isänmaallisuutta isänmaallisuus on rakkautta omaa maata ja kansakuntaa kohtaan ilman vihaa tai epäluuloa muita kansakuntia tai kansalaisuuksia kohtaan minulle isänmaallisuus on sitä että tehdään suomalaisten parhaaksi ratkaisuja

siitä miten me eteenpäin menemme arvoisa puhemies suomen taloudessa on tapahtunut käänne se on määrätietoisen työn tulosta kyllä sitä auttaa maailmantalouden hyvä tila mutta toisaalta maailmantalous on jo vuosia ollut hyvässä vedossa kyllä kotimaan politiikalla niillä ratkaisuilla mitä on tehty on ollut sille suuri merkitys kokoomus pitää erittäin tärkeänä sitä että me jatkamme vastuullista finanssipolitiikan linjaa teemme hyvää työllisyyspolitiikkaa koska vain ja ainoastaan korkean työllisyysasteen kautta johon hallituksen toimet tähtäävät me voimme säilyttää tasa arvoisen hyvän yhteiskunnan ja siksi mielestäni oli myös tärkeää että tämä hallitus voi jatkaa

arvoisa puhemies puhun tässä kohden vain lyhyesti ja vastaan sitten opposition kysymyksiin niin kauan keskustelua nyt tässä käydään haluan kiittää oppositiota näistä avauspuheenvuoroista ja ehkä kuitenkin kaikkein eniten entistä poliittista viiteryhmääni omasta puheenvuorostaan se oikeastaan vastasi paremmin kuin olisin koskaan itse osannut selittää miksi minä ja nämä kaksikymmentä kansanedustajaa halusimme jättää taakseen sen minkä olemme jättäneet taaksemme nämä huomautukset meistä olivat ehkä odotettavissa mutta vielä presidentistä ne osoittavat sen tyylin mikä meillä on täällä odotettavissa ja sen tyylin johon emme halunneet ottaa voin vain todeta että minulle on suunnaton helpotus etten ole enää se henkilö joka nyt astelee tästä ulos selittelemään näitä lausuntoja medialle

oikeastaan minulla ei juuri muuta ole tähän sanottavaa kuin että korjaan sen väärän lainauksen minkä perussuomalaisten ryhmäpuhuja esitti meidän ryhmäpuheenjohtajastamme me emme ota mitään ulkomaalaisia esimerkkejä siinä suhteessa kuten väititte poliittisen johtomme tai ohjelmamme sisällöksi vaan ainoastaan sen hyvän ja positiivisen hengen minkä tämä mainitsemanne valtionjohtaja on tuonut ja mikä selvästikin osalle täällä on vastenmielinen teille jäi rahat teille jäi puolue rakentakaa siitä omien arvojenne näköinen puolue teillä on nyt siihen kaikki mahdollisuudet me olemme päättäneet toimia samoin omana poliittisena viiteryhmänä kiitos
nyt voimme siirtyä debattiin pyydän teitä hyvät edustajat varaamaan vastauspuheenvuorot painamalla viides painiketta

arvoisa puhemies oppositio on ollut täällä ärhäkkänä keskustelussa asiallisia argumentteja on mutta ylilyöntejäkin happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista tulee tässä vähän mieleen joku on menettänyt tässä hallitusvaltaa joku sitä ehkä toivoi tässä prosessissa saavansa mutta ei saanut joku intoili jo uusia vaaleja mutta se ei ole perustuslain vastaus poliittisiin kriiseihin arvoisa puhemies on hyvä muistaa että kokonaisia puolueitakin on lähtenyt hallituksesta ilman pääministerin eronpyyntöä ei tarvitse edes kovin kauan muistella eikä kovin kauas ei tarvitse kauas muistella tämä uusi kokoonpano keskusta kokoomus ja uusi vaihtoehto onko tällä porukalla eduskunnan enemmistön luottamus se ratkaistaan tänään ja huomenna miten tämä toimii käytännössä se nähdään lähikuukausina minusta kannattaa kokeilla ja katsoa ennen kuin muodostaa lopullisen mielipiteensä

arvoisa rouva puhemies suomi suomen talous on tällä hetkellä talouden kehittymisen kannalta erittäin herkässä vaiheessa työllisyys ja talous kyllä paranevat mutta meillä on edelleen suuri julkisen talouden velkaongelma viime tiistaina kun kävi selväksi perussuomalaisen puolueen hajoaminen ja mahdollisuus muodostaa enemmistöhallitus edelleen jatkaa enemmistöhallituksena siinä tilanteessa kukaan suomen ja tulevaisuuteen vastuullisesti suhtautuva poliitikko ei voinut kaivata hallituksen hajoamista hallitusneuvotteluja tai uusia vaaleja epävarmuus tuloksellisen talouspolitiikan jatkuvuudesta olisi ollut aivan pahinta myrkkyä suomen tulevaisuudelle ja niille kansalaisille jotka tarvitsevat palveluja suomen yhteiskunnalta sen takia suomen talouden kehitykselle ja suomalaisten suomalaisten tulevaisuudella on tärkeää että enemmistöhallitus jatkaa ja jatkaa sillä hallitusohjelmalla johon tähänkin asti olemme sitoutuneet

arvoisa puhemies niin on miltä näyttää kuuluu vanha sananlasku niin on miltä näyttää arvoisa hallitus nyt näyttää huonolta teidän omakin uskottavuutenne olisi parempi jos te olisitte asettaneet parlamentarismin nimenomaan etusijalle ja lähteneet hakemaan eduskunnan kautta mahdollisuutta a muuttaa suomen politiikkaa ja b hakea uutta hallituspohjaa pääministeri sipilä me etukäteen teille ilmoitimme että jos hallituksen muodostamisprosessi käynnistyy niin me kunnioitamme tätä perustuslain mukaista prosessia mutta te ette sitä halunneet tehdä maanantaina puhuttiin arvoista ja tiistaina ne olivat jo tipotiessään arvoisa puhemies professori lavapuron puheita ja kannanottoja siitä että tässä on ollut vakava ongelma ei kannata vähätellä kuten ei myöskään presidentti

miltä tämä näyttää ei sanamagialla voi voi muuksi selittää pääministeri sipilä kysyn nyt nyt teiltä voitteko todella vakuuttaa että hallituksen piirissä ei puhuttu sanaakaan näistä suunnitelmista ennen tätä viikonloppua onko niin että sanaakaan ei puhuttu perussuomalaisten

rouva puhemies kun kuuntelin perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenvuoroa en voinut ajatella niin kuin ei ministeri terhokaan muuta kuin että he tekevät sen itse mitä tulee eu jäsenyyteen me olemme sitoutuneet hallitusohjelman kirjauksiin eu jäsenyyden osalta ja hallitusohjelmaan ja sen kirjauksiin tämänkin osalta myös edustaja huhtasaari joka sanoi niitä linjauksia kannattavansa niin sanoi heidän puheenjohtajansa halla vielä viime maanantaina eli täytyy ihmetellä kuka tässä on epäjohdonmukainen ja kuka johdonmukainen mitä tulee ranskan macronin puolueeseen onnittelut hänelle vaalivoitosta en puhunut poliittisesta ideologiasta kun viittasin häneen mediassa vaan kuten ministeri terho kertoi niihin toimintatapoihin siihen positiiviseen otteeseen joka on hyvä en pidä siitä vihan ilmapiiristä mitä nyt yhteiskunnassa paljon on tämä toiminta meni täysin perustuslain mukaan sama hallitusohjelma sama kokoonpano silloin näin voidaan toimia tämä hallitus saa myös tuloksia seuraavaksi toivottavasti alkoholilain uudistukset oppositio olisi ehdoin tahdoin halunnut hajottaa hallituksen viedä ennenaikaisiin epävarmoihin vaaleihin ihmettelen
arvoisa puhemies hallituksen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka on jussi halla ahon kynästä ja sisäministeri orpon valmistelema pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri orpo irtaantuvat jussi halla ahosta mutta kysyn aikooko hallitus irtautua myös halla ahon linjasta mikä muuttuu vai muuttuuko mikään kauniit puheet on ansaittava tekojen kautta voivatko pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri orpo kertoa miten hallituksen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka muutetaan nyt vastaamaan niitä hienoja arvopuheita

tässä on nyt petetty perussuomalaisten lisäksi myös se on häpeä suomalaiselle demokratialle ja koko suomen kansalle on hyvä pitää mielessä että monet uuden vaihtoehdon kansanedustajista ovat päässeet eduskuntaan jussi halla ahon suosituslistalta jussi halla aho kelpasi monille kaksituhattaviisitoista jussi halla aho ei ei enää näytä kelpaavan mutta nyt uusi liberaali uusi vaihtoehto on nähnyt päivänvalon ja heistä on tullut eu myönteisiä sinä sanoit edustaja elo macronin en minä
edustaja huhtasaari muistutan että tässä salissa on tapana teititellä toisia edustajia
arvoisa puhemies olemme nyt tilanteessa jossa käytännössä on uusi puolue hallituksessa ja nimenomaan tämän uuden puolueen ryhmän arvot ja poliittinen linja tässä on se mikä on jäänyt eniten hämärän peittoon ministeri sampo terho puheenjohtajakampanjan aikana sanoi olevansa samoilla linjoilla jussi halla ahon kanssa erityisesti maahanmuutto ja eurooppa poliittisissa kysymyksissä suurin ero ehdokkaiden välillä vielä kampanjan aikana oli se että ministeri sampo terho olisi halunnut järjestää kansanäänestyksen eu jäsenyydestä aikaisemmin kuin toinen ehdokas jussi halla aho joten herää kysymys mitkä ne keskeisimmät arvoerot nyt sitten ovat tämän uuden ryhmän ja vanhan ryhmän ministeri terhon ja jussi halla ahon välillä pääministeri sipilän näkökulmasta me olemme siis tilanteessa jossa meillä on käytännössä uusi puolue hallituksessa pääministeri sipilä te ette uusien vaalien järjestämisen arvoisena asiana mutta te te ette pitänyt sitä edes uusien hallitusneuvotteluiden järjestämisen arvoisena asiana ja siitä arviosta me olemme eri mieltä

arvoisa puhemies tässä on selvästi nyt käynyt niin että ulkoministeri soini on matkoilla vaikka hänen olisi nyt pitänyt olla tässä vastaamassa koska hän on se suurin suurin takinkääntäjä tässä koko prosessissa mutta kysyn nyt ministeri terholta kun hän on kerran paikalla muutama viikko sitten sanoitte että

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraatit eivät missään vaiheessa olleet vaatimassa uusia vaaleja vaan katsoimme että on tärkeää että kunnioitetaan valtiosääntöoikeudellista prosessia ja edetään sen mukaisesti te pääministeri sipilä sunnuntaina soititte kaikille puoluejohtajille ja kerroitte hyvin tarkkaan miten tämä prosessi etenee sitten kuitenkin aika pian hämmästykseksemme huomasimme että tätä prosessia ei tule tapahtumaan ja se on keskeytetty olisin halunnut kysyä missä vaiheessa ja minkälaisella joukolla tehtiin päätös siitä että enää ei noudateta tätä valtiosääntöoikeudellista prosessia vaan se keskeytetään ja ja jatketaan sen mitkä tästä seurasivat toivon että pääministeri vielä kertaa täällä tämän tapahtumien kulkuketjun arvoisa puhemies

kun te pääministeri otitte yhteyttä minuun silloin sunnuntaina niin tuossa vaiheessa totesin teille että sosiaalidemokraatit ovat arvoista lähtien valmiita neuvottelemaan keskustelemaan mutta se tarkoittaa täyskäännöstä hallituksen politiikassa se tarkoittaa täyskäännöstä epäinhimillisissä leikkauksissa se tarkoittaa täyskäännöstä koulutuspolitiikan suunnassa ja se tarkoittaa täyskäännöstä myöskin maahanmuuttopolitiikassa asioissa jotka ovat täällä eduskunnassa keskusteluttaneet humanitaarinen suojelu perheitten yhdistäminen ja vastaavat asiat pääministeri sipilä te totesitte tuossa yhteydessä että voi olla vaikeata löytää yhtä mieltä siitä että voi olla vaikeata löytää yhteisymmärrystä tuon keskustelun pohjalta me emme ole siis kieltäytyneet neuvottelemasta mutta olemme todenneet kun te ilmoititte siitä että hallitus haluaa jatkaa vanhalla ohjelmalla että sosiaalidemokraattien kanta on se että näin ei voi tapahtua sen takia olemme nähneet että uudet vaalit olisi järkevä kokonaisuus tässä vaiheessa pääministeri sipilä olisi ollut mahdollista keskustella perhevapaista oppivelvollisuuden pidentämisestä niistä asioista jotka ovat isoja rakenteellisia muutoksia

arvoisa puhemies perussuomalaisten slogan oli työväenpuolue ilman sosialismia nyt on herännyt mieleeni vanha aatehistoriallinen käsite ministerisosialismista voisiko nyt ajatella että uusi vaihtoehto apupuolue onkin puolue täynnä ministerisosialismia ei tämä on siis ihan tarkkaan harkittu kysymys siis tämä ministerisosialismihan tarkoitti ihan googlaten sitä että hallituskipeys ohittaa puolueen noudattamat periaatteet tuodaanko tämä tuhatyhdeksänsataa luvun alkupuolen vanhalle työväenliikkeelle kipeä ministerisosialismikysymys nyt sitten uudestaan teidän ansiostanne kaksituhatta luvulle ministerisosialismi on tehnyt comebackin

arvoisa puhemies kuuntelin tuossa ministeri orpon puhetta ja hieman yllätyin siitä että kun eduskuntaryhmämme puhui niin te te totesitte että että tämä kertoi paljon en tiennyt että te todella ajattelette esimerkiksi minusta eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana negatiivisesti olen kokenut että olen nauttinut luottamusta en tiennyt että minäkin olen nyt kansanedustajana muuttunut ministereiden silmissä tämä on hyvin valitettavaa olin itse puheenjohtajaehdokkaana en ole ollut kenenkään takana totesitte myös että hallitus on toimintakykyisempi ymmärrän tämän hyvin koska nyt täällä ei ole kuin kaksi puoluetta joidenka ohjelmaa oikeastaan noudatetaan ja hallitusohjelmahan on hyvin hyvin ylätasolla niin että siellä ei ole yksityiskohtia politiikka radiossa viides kuudetta on ennen puoluekokousta keskusteltu siitä että kaksikymmentä jäsentä loikkaa ja he siirtyvät hallitukseen mistä tämä huhu on voinut tulla jos tämä keksittiin vasta

nämä viime päivät eivät ole kyllä olleet kunniaksi meille kenellekään eikä ennen kaikkea suomalaiselle demokratialle orpo ja sipilä kovasti puhuivat arvoista he painottivat esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta sillähän tarkoitetaan sitä että valtio on organisoitu oikeussäännöksiä noudatetaan valtion eri tahojen toiminnassa oikeusvaltioperiaate palautuu perustuslain vaatimukseen siitä että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia sen takia ihmettelin minkä takia pääministeri ei sitä matkaansa vienyt loppuun asti presidentin luokse ja jättänyt eroilmoitusta jolloin olisimme voineet nimetä uuden hallitustunnustelijan ja tämä sama kokoonpano olisi voitu aivan

puhemies olen aivan eri mieltä tästä tilanteesta kuin edustaja mikkonen tuossa perustuslakimme on hyvin selkeä parlamentarismista ja tästä tilanteesta valtiovalta suomessa kuuluu kansalle jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta kun noin sata vuotta sitten syksyllä eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi se on sitä siitä lähtien ollut tässä on ydinasia se nauttiiko hallitus eduskunnan luottamusta vai ei ja huomenna se mitataan ei ole mitään syytä pyytää hallituksen eroa jos ei ole annettu epäluottamusta tai hallitus ole sisältä hajonnut tästä on hyvä jatkaa eteenpäin totta kai opposition tehtävä on kyseenalaistaa joka tilanteessa hallituksen luottamus haastaa toivotan siinä menestystä ja rohkeutta se virittää hallitusta oikeaan toimintaan mutta se ei tarkoita että niin pitää tehdä tässä on sitten puhuttu arvoista kyllä tässä jää aika lailla kysymään miten heterogeeninen

puhemies minun mielestäni tämä viime viikon näytelmä oli varsin arvoton vaikka käsikirjoitus olikin melko minun viikkoani leimasi pääosin pettymys ja epäusko voiko kukaan demokratiassa edes suunnitella mitään tällaista saati sitten täyttää sen toteen erityisesti mieleeni jäi arvottoman näytelmän loppukohtaus kesärannassa jossa te arvoisa pääministeri vakuutitte kaikkien eduskuntapuolueiden johtohenkilöille että mitään suunnitelmaa ei ole ollut kaikki vain tapahtui lehdistä olemme kyllä saaneet lukea jotakin aivan muuta

rouva puhemies kun viikko sitten yksi hallituspuolue muuttui täydellisesti oli aivan selvää että hallitus ei voi ottaa riskiä varsinkaan tällaisessa tilanteessa kun talouden käänne on tapahtunut

ja oikeusvaltioperiaatteesta mutta kysymys on myös ennen kaikkea luottamuksesta ja hallituksen toimintakyvystä tänään ovat käynnistyneet brexit neuvottelut toden teolla on aivan selvää että eu kaksikymmentäseitsemän tulee kehittymään ja siinä tältä hallitukselta vaaditaan ennen kaikkea hyvää toimintakykyä aktiivista otetta niin kuin pääministeri on usein viitannut ja niitä omia aloitteita sinne pöytiin toivon todellakin että hallitus pysyy yhtenäisenä ja vie meitä yhä aktiivisemmin

arvoisa puhemies tässä hallitus antaa nyt ymmärtää että se on läpikäynyt tällaisen arvopoliittisen valkopesun jossa kaikki tahrat on jätetty pois aatteellinen painolasti heivattu yli laidan täällä on myöskin sanottu että tämän uuden ryhmän linja ei ole se ongelma onkin hallituksen riveissä on esimerkiksi sampo terho joka

että eurooppalainen rotu on vaarassa ja simon elo viime viikolla kommentoi demokraatti lehdessä nuivaa manifestiä toteamalla että se on itse asiassa yllättävän maltillinen tällaisia tällaisia kantoja esiintyy hallituksen riveissä ja arvot ovat mukamas kohdallaan arvoisa pääministeri eikö tämä nyt ole aika erikoista

puhemies poliittinen kotini paloi maahan näin sanoi moni joka päätti jättää poliittisen kotinsa jyväskylän puoluekokouksen jälkeen kun kotia rakennetaan tarvitaan sekä arkkitehtiä rakentajaa että isäntää perussuomalaisten kodin rakennuksessa ulkoministeri soini on toiminut kaikissa näissä rooleissa ja tätä kotia on kahdenkymmenen vuoden aikana laajennettu useampaan otteeseen kodin arkkitehti rakentaja ja isäntä on neljän vuoden välein kutsunut kotijuhliin tähän kotiin on liittynyt uusia perheenjäseniä kotibileitä on pidetty ja välillä meno muuttui hurjaksi kysyn arvoisat ministerit teiltä joidenka koti on nyt palanut ettekö missään vaiheessa huomanneet että palohälyttimet olivat jo kauan soineet ettekö missään vaiheessa pohtineet asentaa palo ovia ennen kuin tulipalo lopulta leviää ja tuhoaa kotinne ja kävikö missään vaiheessa mielessä että olisi kannattanut asentaa turvalukkoja ennen kuin vastarintaliikkeen murtovarkaat ryöstävät

olemme eläneet hämmennyksen aikoja ja on suorastaan ihmeellistä että kyettiin isänmaan pelastamiseksi saamaan vakaus näin nopeasti on todellakin kolme asiaa mitä suomi ei nyt tarvitse hallituskriisiä työmarkkinaselkkauksia ja kolmanneksi terrori iskuja jos tällaisia asioita tapahtuu niin maa on täydellisessä kaaoksessa hallitus toimi erinomaisesti tässä asiassa ja todistettiin että uuden vaihtoehdon ihmisillä isänmaan pelastaminen menee oman poliittisen edun edelle

viikon hallituskriisi poiki tämänpäiväisen tiedonannon historiallista hallituskriisiä ratkottiin tilanteessa jossa suomessa ei ollut ylintä laillisuusvalvojaa eli oikeuskansleria tähän ongelmaan kiinnitti huomiota lavapuro se että meillä ei ole laillisuusvalvojaa ja ja sitä tehtävää hoidetaan määräaikaisuuksilla joita perustuslaki ei edes tunne on ongelma viidestoista kuudetta tämän hallituskriisin jälkeen valtioneuvosto tiedotti että hiekkataipale nimitetään määräaikaiseksi kansleriksi tämä oli se teidän juoksutuksenne tässä asiassa hallitus ilmoitti sen sijaan konsultoineensa asiassa eläkkeelle jäänyttä eduskunnan pääsihteeri tiitistä ja emeritusprofessori hideniä kaikki kunnia heille mutta onhan se nyt erikoista että joudutaan turvautumaan eläkkeellä oleviin eduskunnan ulkopuolisiin asiantuntijoihin asiassa myös tasavallan presidentti niinistö esitti kannan pääministeri olisi voinut esittää hallituksen eropyynnön joten kyllä tästä syntyy vähintäänkin epäselvä kuva kuva tilanteesta pyydän nyt

arvoisa puhemies tässä konsultoinnissa on käyty laajasti meidän oikeusministeriön asiantuntijoiden ja valtioneuvoston piirin kaikkien valtionsääntöasiantuntijoiden näkemyksiä läpi ja on nähty niin kuin täällä edustaja tölli hyvin sanoi että tässä asiassa ei ole valtiosäännöllisesti mitään sanoi että tässä asiassa ei ole valtiosäännöllisesti mitään epäselvää nämä lausunnot mitä nyt on julkisuudesta luettu lukekaa nekin tarkkaan ei niissä ole oikeudellisesti epäselvyyttä jos katsotaan nytten tätä tilannetta oikeuskanslerin osalta niin koko aika on joku pätevä kyvykäs henkilö hoitamassa näitä tehtäviä kuten tiedätte myös itse oikeuskanslerit ovat aikaisemminkin saattaneet olla sairaina lomalla tai muilla tehtävillä ja aina on kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö hoitanut tehtäviä siellä virastossa on noin kolmekymmentä henkeä töissä päteviä kyvykkäitä juristeja jotka täyttävät kaikki kelpoisuusvaatimukset

minuakin kiinnostaa tämä kysymys oikeuskanslerista ja ja oikeusoppineitten määrästä kun tavattiin kesärannassa sen jälkeen kun ratkaisut oli tehty pääministerin toimesta siitä mihin suuntaan lähdetään viemään niin silloin pääministeri vetosi vain emeritusprofessori hideniin ja eduskunnan entiseen pääsihteeri tiitiseen ei ollut mitään viittauksia oikeusministeriön virkamiehiin kysymys nyt kuuluu kuinka paljon tässä on nyt tosiasiallisesti pääministeri käytetty sitä oikeudellista asiantuntemusta samaan aikaan haluaisin kysyä teiltä sitä kuinka paljon pääministeri te te tiesitte etukäteen tästä tilanteesta joka oli syntymässä perussuomalaisten eduskuntaryhmässä perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen kuinka paljon teillä oli tietoa siitä mitä lähtee käytännössä tapahtumaan kyllä tämä näytelmä huonosti käsikirjoitettu kesäteatterinäytelmä näyttäytyy nyt todella ihmeellisenä kokonaisuutena tässäkin keskustelussa
pääministeri sipilä kolme minuuttia

arvoisa herra puhemies nyt tämä pääargumentti oppositiolla näyttää olevan se että tästä olisi tehty käsikirjoitus jo ennen viikonloppua hallituksen piirissä edustaja lindtman kysyi voinko vakuuttaa että näin ei ole voin vakuuttaa että näin ei ole hallituksen piirissä ei ole en ainakaan itse ole ollut mukana joissa tällaista suunnitelmaa olisi tehty olisihan se ennenkuulumatonta miettiä puolueen puoluekokouksen mahdollisia lopputuloksia ja tehdä siihen suunnitelma etukäteen nämä ovat ihan mielikuvitustarinoita joita joita lehdet kirjoittavat ja te täällä toistatte tällaista keskustelua ei ole ollut olemassa sellaisia viitteitä esimerkiksi hallituspuolueiden kesäjuhlassa kesärannassa oli että jos tämä poliittinen koti palaa niin kuin täällä on käytetty esimerkkejä silloin voi liikehdintää tapahtua esimerkiksi siten että edustajia siirtyy toisiin eduskuntaryhmiin tällaista keskustelua oli tiistai iltana muutamat perussuomalaisten kansanedustajat tällaista ennakoivat tuossa tilanteessa tapahtuvaksi mutta että syntyisi uusi ryhmä ja vielä näin iso ryhmä niin tällaista keskustelua ei ole käyty sellaisesta en ole kuullut mitään ennen tuota viikonloppua sunnuntai iltana kuulin ensimmäisen kerran jotakin mietintää olevan maanantaina sen jälkeen kun päätös tehtiin että arvoeromme on kasvanut liian suureksi nuo vaihtoehdosta keskustelut alkoivat voimistua kello kaksitoista tämä uusi vaihtoehto ryhmä oli kokoontunut ja sen jälkeen sain siitä pöytäkirjan ja soitin muistaakseni noin matkalla kesärantaan

simon elolle ja ja kysyin vielä muutaman kysymyksen tähän liittyen ja sen jälkeen teimme teimme yhdessä päätöksen valtiovarainministeri orpon kanssa että tämä prosessi keskeytetään tähän no ketä valtiosääntöasiantuntijoita on kuultu ollaan kuultu hideniä tiitinen on kertonut näkemyksensä tähän mutta myöskin oikeusministeriössä on tehty meille muistio asiasta kansliapäällikön johdolla ja oikeusministeriössä niin kuin oikeusministeri juuri kertoi on tehty laaja pohdinta siitä mitä tämä tarkoittaa myöskin

sanoi että lopputulos oli juridisesti oikein tämä on vähän ongelmallista kun me aina lainaamme vain pätkän pätkän kunkin lausunnoista

arvoisa arvoisa puhemies pääministeri juuri äsken sanoitte

piirtein niin että olisi absurdia että varauduttaisiin eri vaihtoehtoihin yhden puoluekokouksen takia suurin piirtein näin valtiovarainministeri orpo juuri edellisessä puheenvuorossaan sanoi että totta kai varaudutaan eri vaihtoehtoihin ja kun kysyin teiltä käytiinkö hallituksen piirissä keskustelua tästä ministeri soini joka ei ole täällä vastaamassa yhdyn yhdyn henrikssonin pahoitteluun tästä kirjoitti blogin viikkoa aikaisemmin jossa hän tuomitsi mahdolliset loikkarit ja on myöhemmin käytännössä tunnustanut sanomalla että sille blogille oli paikkansa koska hän näki tämän vaaran nyt ministeri soini on jo tämän tunnustanut tästä on kyse ja vielä mitä tulee lavapuroon niin hän esitti huolensa siitä että hallituskriisi on juuri silloin maassa kun ei ole nimettyä oikeuskansleria hän piti tätä syntynyttä ongelmaa vakavana ongelmana aiotteko sivuuttaa hänen näkemyksensä tuosta vain

jossa olisi jotakin tämänkaltaista ennakoitu mietitty saati sitten suunniteltu ei ole

näkisin että suomalaiset odottavat tässä tilanteessa meiltä vastuunkantoa pitkälle tulevaisuuteen että koko eduskunta miettii tässä poikkeuksellisessa tilanteessa mikä on paras vaihtoehto suomen tulevaisuudelle jotta tällainen vihan ja vastakkainasettelun ilmapiiri suomessa vähenee ja jotta me saamme vakaan enemmistöhallituksen

että hallitus jatkaa jussi halla ahon kädestä peräisin olevaa maahanmuuttopoliittista linjaa antaa eurooppaministeri terhon edelleenkin jatkaa vahvoja eurokriittisiä ja ja eurooppa kriittisiä puheenvuorojaan mutta se vain varmisti oman valta asemansa jatkon niin että sote uudistus menee eteenpäin kokoomuksen haluamalla tavalla ja pääministeri saa ne maakunnat eli oliko tässä kysymys arvoista parantaako hallitus ihmisoikeuslinjaansa vai oliko kysymys lopulta vallasta

arvoisa puhemies tämä hallitus muodostettiin tässä muodossa sen vuoksi että ministeri soini voi olla tällä hetkellä luxemburgissa sen sijaan että olisi ministeriaitiossa hänen henkilökohtainen hillotolppansa lähenee muutama lainaus uusi vaihtoehto luikertelee kuin mato jolla ei ole selkärankaa saiko hallitus sote uudistuksen turvaksi kokoomuksen muisto osaston jossa ja henkilökohtainen hillotolppa tuli mutta muisti meni audi kyyti kokoomuksen apupuolueena suomeen on muodostettava vaalituloksen perusteella vankka enemmistöhallitus ilman takiaispuolueita ministeri terho mitä luulette kuka nämä olisi voinut sanoa kuka on nämä sanonut itse asiassa vain puolueen nimi on vaihdettu

arvoisa herra puhemies elämä on usein mielenkiintoisempaa jos ympärillään näkee paljon salaliittoja itse voin vahvistaa yhden salaliittoteorian kyllä me kokoomuksessa valmistauduimme siihen tilanteeseen että jussi halla aho valittaisiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi ja perussuomalaisen puolueen luonne muuttuisi kävimme useita keskusteluja ministeri orpon johdolla pienessä piirissä jossa totesimme että sellaisessa tilanteessa emme halua jatkaa yhteistyötä perussuomalaisten kanssa niillä syillä jotka ministeri orpo on moneen kertaan todennut oliko sitten olemassa joku suunnitelma että jatkamme perussuomalaisista irtoavan lohkareen kanssa ei tietystikään ei ollut mitään tietoa tällaisesta huhuja oli talo täynnä päärakennuksen remonttimiehetkin varmasti ovat näitä huhuja kuulleet näillä käytävillä mutta mitään tällaista suunnitelmaa ei tietystikään ollut päinvastoin valmistauduimme uusiin hallitusneuvotteluihin kun halla aho oli valittu

arvoisa puhemies muutamia vastauksia edustajien kysymyksiin edustaja andersson kyseli linjasta ja ohjelmista no minä myönnän että meillä on ollut hieman kiire tässä viimeiset puolitoista viikkoa emmekä ole vielä kirjallisesti ehtineet laatia kuin yleisohjelman jonka voimme pian julkistaa mutta ette joudu kauan odottamaan me tulemme tietenkin tekemään

edustavat edustajat ovat eu politiikasta edustaja henriksson totta kai minä olen ollut eu kriitikko ja tulen olemaan sitä jatkossakin mutta kuten olen johdonmukaisesti sanonut minä tuen tämän hallituksen ohjelmaa jota itse olen ollut neuvottelemassa ja joka on erinomainen myös tältä eu osiolta sanoin näin johdonmukaisesti läpi aiempien keskustelujen ja sanon näin johdonmukaisesti edelleen

edustaja gustafsson tämä ministerisosialismi sitäkö se oli on minulle ennestään tuntematon käsite mutta luullakseni sosialisti en ole millään määritelmällä edustaja östman otti esiin tämän palovaroitin vertauskuvan ja myönnän että kritiikki on varsin osuva enkä nyt keksi tuohon mitään sarkastista vastausta ja edustaja arhinmäelle vielä vielä tästä

lainausten litaniasta jota en nyt tunnistanut enkä osaa arvata mistä se on otettu paljon rumempaakin on sanottu ja sitä varmasti varmasti tulee te epäilemättä olette tähän valmistautunut seuraavassa puheenvuorossanne jollain hauskalla tavalla

maamme sata vuotisjuhlalle ei ole kunniaksi että eduskunnalle esitellään niin sanottu kolmen viiden hallitus ensimmäistä viittä eli tässä salissa lausuttuna muunneltua totuutta edustaa ministeri soini tai edustaisi jos olisi paikalla missä soini siellä ongelma nyt jossain muualla toinen viisi eli vääristely lankeaa teille ministeri orpo te kehtaatte nimittää kanssanne eri mieltä olevia suomen kansan edustajia lehdessä häiriköiksi esitätte halventavia väitteitä muiden arvopohjasta vaikka oma arvopohjanne ei todellakaan tarkastelua tarkastelua kestä kolmas viisi on vallanhimo siitä pokaali täytynee ojentaa pääministeri sipilälle te katsotte vierestä tätä surullista näytelmää oman puolueenne vallan varmistamiseksi maakunnissa siinä sivussa toki kelpaavat etuudet omille viiteryhmille hyvät kansanedustajat tämä on arvoton näytelmä vetoan teihin tavallisiin rivikansanedustajiin joita käytetään johtajienne kumileimasimina älkää antako luottamustanne tälle nukkehallitukselle tarkemmin sanoen eun nukkehallitukselle

puhemies olen jollain tavalla tässä asian sisällä ollut ja asian ytimessä ollut ja ja omalta kohdaltani voin täysin antaa todistuksen niin orpolle kuin pääministeri sipilällekin tämmöisiä etukäteen kirjoitettavia käsikirjoituksia tai suunnitelmia ei yksinkertaisesti ole voinut tehdä myöskään sen takia että mistä esimerkiksi tiedetään että perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä riittävästi eroaa porukkaa kuka takaa että kaksikymmentä kansanedustajaa lähtee kävelemään ei kukaan ei tämmöistä etukäteen pysty millään tavalla tekemään minä puhun nyt suunnitelmasta tämä tilanne tietysti on ajautunut eniten minä olen nyt hämmästynyt tässä keskustelussa siitä että jopa vihreitten ryhmäpuheenvuorossa huudetaan halla ahoa hallitukseen tämä kuului vähän vasemmistoliitonkin puheenvuorossa kyseenalaistetaan se että halla aho ei kelpaa hallitukseen on jotenkin käsittämättömäksi mennyt tämä keskustelu onko onko tosiaankin näin että oppositio haluaisi että halla aho olisi reilusti sitten hallituksessa

minä olen jutellut useampien edustajien kanssa täällä eduskunnassa perussuomalaisten edustajien kanssa uusi vaihtoehto ryhmän kanssa ja aika moni on todennut sen että paljon tuli tietyiltä ihmisiltä yhteydenottoja joissa haluttiin varmistaa se mitä sitten tapahtuu nyt kun äsken ministeri orpo totesi että syntyi ja ja vahvistui tämä uusi ryhmä niin minä kysyn mitä te tarkoititte ja uudelleen pääministeriltä kysyn sitä mikä teidän oikeudellinen pohjanne sille arviolle oli kun tuossa kesärannan tilaisuudessa jos muistan oikein nyt tilanteen oli ainoastaan hidenin suullinen lausunto ei ollut siis kirjallista lausuntoa vielä kerrottiin että se tulee kellonaikaan yhdeksäntoista jotain sellaista ja kerrottiin myöskin että on tiitisen kanssa keskusteltu mutta ei puhuttu mitään muista oikeudellisista arvioista haluaisin tietää nyt tarkalleen mihin te pohjasitte päätöksen kun oli tuohon aikaan jo tehty teidän esityksenne

suomen ja maailman tilanteessa suomi tarvitsee vakautta vakautta jotta meidän talouskasvumme voidaan turvata vakautta jotta me voimme toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi vakautta jotta me voimme tässä turvallisuustilanteessa turvata suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden tätä hallituksen jatkotyö nimenomaan merkitsee joskus tulee politiikassa turbulenssia silloin tarvitaan ankkureita ja vakautta minä kiitän pääministeri sipilää ja ja valtiovarainministeri orpoa että tavallaan he ovat olleet ankkureina tässä turbulenssitilanteessa suomessa ja me voimme mennä eteenpäin ja turvata suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta tässä vaativassa tilanteessa

värderade talman hallituksella on kyllä iso työ edessä tämän näytelmän jälkeen vakuuttaa suomalaiset siitä että demokratia toimii että vaaleilla on merkitystä mutta niin on kyllä iso työ vakuuttaa myöskin meidän eurooppalaiset ystävämme siitä että se että meillä on eurooppaministeri joka toivoo kansanäänestystä ei tarkoita sitä että suomi ajaisi nyt näissä brexit neuvotteluissa britannian etua eun sijaan siinä toivossa että kansanäänestys vaikuttaisi houkuttelevalta vaihtoehdolta

perussuomalaista perhepolitiikkaa nyt lienee mahdollisuus tehdä perhevapaiden uudistus ei enää tarvitse vedota perussuomalaisten maahanmuuttolinjaan kun torpataan vaikka työvoiman tarveharkinnan poistamista nyt sekin lienee hyvä mahdollisuus tässä tilanteessa uskon että hallituksen kolmas pyörä ei halua uusia vaaleja jolloin kokoomuksella ja keskustalla on hyvät mahdollisuudet ajaa näissä asioissa järkevää linjaa tuletteko sen tekemään

puhemies edustaja turunen väitti täällä että vasemmistoliitto kaipaa halla ahoa hallitukseen emme me niin ole sanoneet me olemme kyseenalaistaneet sen että pääministeri sipilä olisi tehnyt ratkaisunsa arvojen pohjalta sipilälle kelpasi kyllä perussuomalaiset joiden maahanmuuttopoliittisen ohjelman oli halla aho kirjoittanut ja sitä te toteutatte mutta nyt se ei enää kelpaa te sanotte että tässä teidän uudessa hallituksessanne ei ole enää suuria arvoeroja teidän ministerinne lindström kirjoitti muutama päivä sitten blogissaan maahantunkeutujista vastaako tämä termi teidän arvomaailmaanne pääministeri sipilä jos niitä turvapaikanhakijoita jotka henkensä uhalla tulevat tänne hakemaan turvaa kutsutaan maahantunkeutujiksi onko siis niin että tässä teillä ja lindströmillä ei ole minkäänlaista arvoeroa

on edelleenkin kuitenkin olennaista sen pohtiminen oliko hallituksen pohjassa tapahtunut olennainen muutos joka vaatisi eduskunnan kuulemista ja kuuntelemista kun kun pääministeri ja valtiovarainministeri tekivät päätöksen itse kertomansa mukaan että hallituksen kolmas puolue

eli hallituksen toiseksi suurin puolue heitetään ulos hallituksesta niin mielestäni se on aika olennainen muutos

tämän jälkeen hallituksella ei ollut enää enemmistöä eduskunnassa se on eri asia kuin täällä aikaisemmin viitatuissa tapauksissa joissa joku puolue lähtee pois mutta sillä pohjalla joka jatkaa on edelleenkin enemmistö olemassa tässä ei ollut enemmistöä oli vähemmistö ja se oli se hetki jolloin pääministerin olisi pitänyt jättää eronpyyntö eikä ryhtyä oikaisemaan ja suoraan ratkomaan tätä asiaa tehän lähditte suoraan ratkomaan tätä asiaa vaikka olitte menettäneet enemmistön ja ratkaisu oli sitten se että kätevästi syntyi kaksikymmentä kansanedustajaa ja heidän avullaan rakensitte tosiasiassa uuden

omalta osaltani voin sanoa että tämä tilanne oli minun tiedossani myöhään sunnuntai iltana voin myös omalta osaltani vahvistaa pääministerin soittaneen minuutin tarkkaan en en muista mutta klo neljäntoista harvoin sellaisia puheluita saa täytyy ihmetellä hieman edustaja rinteen näkemystä maahanmuuttopolitiikasta vielä kaksituhattaviisitoista sanoitte että tuette kaikilta osin hallituksen turvapaikkapoliittista toimenpideohjelmaa mutta nyt sanotte että maahanmuuttopolitiikkaan tarvitaan täyskäännös mikä on demareiden linja hallituksen linja on johdonmukainen

arvoisa puhemies ministeri orpo puhui tulkitsemisesta ja arvopohjista kysyisin nyt jos halla aho olisi tullut teidän luoksenne kaikki periaatteensa maansa ja arvopohjansa myyneenä suorittanut aktiivisen katumisen kaikki temput mitä siihen kuuluu olisiko tällä hallitusohjelmalla mikä halla aholla oli kädessään kelvattu hallitukseen

arvoisa puhemies käsittääkseni yksikään oikeusoppinut ei ole julkisuudessa kiistänyt sitä etteikö tässä hallitus menetellyt ihan oikein valtiosääntöoikeuden näkökulmasta tässä ei ole mitään ongelmaa ja tämähän on tullut parlamentin käsittelyyn nyt nyt me keskustelemme tästä ja huomenna äänestetään luottamuksesta yksinkertaisesti ja selkeästi ei tämä ole sen kummempi asia mutta luonnollista on se että oppositiossa esitetään eikö käynnistetä nyt heti uudet hallitusneuvottelut sehän on opposition tehtävä esittää vaihtoehtoja kyseenalaistaa mutta kyllä tässä täytyy keskittyä nyt tähän perusasiaan

palaan vielä tähän tilanteeseen kansanvallan näkökulmasta tässähän kävi siis nyt niin että pääministeri erotti yhden hallituspuolueen hallituksesta ja sitä kautta menetti enemmistön eduskunnassa sen jälkeen pääministeri uuden ryhmän josta tulee uusi puolue hallituspuolueeksi ilman uusia vaaleja ja ilman uusia hallitusneuvotteluja ongelmaksi tässä muodostuu kansanvallan ja demokratian näkökulmasta nyt se että me emme tiedä mikä tämän uuden hallitusryhmän poliittinen ohjelma linja tai arvopohja nyt sitten on kun kerran väitetään että se oleellisesti eroaa tämän vanhan ryhmän vastaavasta

ministeri lindströmille ja pääministeri voi sitten ministeri lindströmin jälkeen käyttää puheenvuoron tässä mennään tällä järjestyksellä

arvoisa puhemies todellakin jos hallitus menettää eduskunnan enemmistön ja itse asiassa hallituspuolueista kaksi heittää kolmannen ulos niin kyllä se on aika olennainen muutos jos sen jälkeen olisi menty niin kuin valtiosääntöön on kirjoitettu ja järjestetty hallitusryhmien ja eduskuntaryhmien osalta neuvottelut niin tämä olisi ollut läpinäkyvää kuka on mitäkin mieltä eikä tarvitsisi lukea lehdistä epäilyksiä siitä että tämä on ollut katettu pöytä ja uskoa sitä mitä eräs toimittaja viikko ennen perussuomalaisten kokousta kertoi sieltähän nämä epäilykset tulevat te oikaisitte ja unohditte valtiosäännön tarkoituksen että kaikki voivat nähdä mitä hallituksen muodostamisessa tapahtuu nyt teillä on ottopoikahallitus johon te te olette ottaneet armosta ne joita olette pitäneet hyväksyttävinä jotta voitte jatkaa sitä politiikkaa mitä näköjään haluatte

pääministeri sipilältä ja ministeri orvolta milloin te ensimmäisen kerran kuulitte että tämmöistä liikehdintää on ymmärrän sen että se lopullinen määrä on vahvistunut vasta sitten kun tämä todellinen luku on saatu selville mutta milloin te tai teitä lähellä korviinne on ensimmäistä kertaa kuulunut että tämmöinen liikehdintä on tapahtumassa ja tämmöinen joukkopako sitten on onko se ollut jo aikaisemmin nyt on puhuttu että tiistaina kuulitte mutta

kolme minuuttia puhujapöntöstä
arvoisa herra puhemies puhun nyt ihan omasta puolestani koska muiden pään sisälle en en voi mennä aloitetaan tästä edustaja modigin huomiosta kiitoksia että blogini kiinnostaa se blogi oli kohdistettu suoraan näille maahanmuuttokriittisille maahanmuuttovastaisille hommaforumilaisille pahoittelen sitä etten ole käyttänyt lainausmerkkejä ehkä tarpeeksi mutta se oli kohdistettu heille se oli testamentti myös perussuomalaiselle puolueelle niistä ajatuksista tunnoista jotka minulle nousivat tuon viikonlopun aikana ja se on sen koko blogin ydin se oli se oli tavallaan minun minun jäähyväiseni se myös oli otsikoitu jäähyväiset perussuomalaiselle puolueelle olen yksitoista viiva kaksitoista vuotta ollut puolueen jäsen ja lauantaina tiesin että en tule olemaan enää puolueen jäsen lauantaina tein sen oman päätökseni kun näin mitä siellä tapahtui tämä on jälleen kerran minun oma tulkintani tapahtuneesta enkä syytä ketään jokainen tekee omat ratkaisunsa mutta itse päädyin omassa mielessäni tekemään sen päätöksen että lähden joka tapauksessa eduskuntaryhmästä tuli kukaan mukaan tai ei tämmöisen päätöksen tein ja syy siihen oli se mitä siellä tapahtui yksilöimättä niitä tapahtumia pitkän kevään aikana tiesin että tässä on jännitteitä meillä on eduskuntaryhmässä ollut jännitteitä joita väitettiin olevan jo viime vaalikaudella mutta ei lähellekään siinä mitassa kuin tällä vaalikaudella ryhmä oli jakaantunut jo ennen tuota kokousta tämäkin on jälleen kerran minun oma tulkintani asiasta silloin olen miettinyt koko ajan sitä omaa poliittista tulevaisuuttani minulle olisi käynyt mikä tahansa ratkaisu mutta ei se että jäänyt eduskuntaryhmään siis perussuomalaisten eduskuntaryhmään tämän viikonlopun tapahtumien jälkeen täällä käytettiin puheenvuoro jossa väitettiin että että meille riittää että olemme ministereitä tätä päätäntävaltaa on yhtä paljon kuin suomella eussa että on höpöhöpöverukkeita ja kiltisti totellaan meillä on hallitusohjelma mitä me tottelemme ja voin vakuuttaa että jos tässä aletaan niin sanotusti jallittamaan niin meillä on edelleen mielipide ja me tulemme sen mielipiteen takana seisomaan me olemme sitoutuneet hallitusohjelmaan ei mihinkään ylimääräisiin invaasioihin ja sen takia minä uskallan puolustaa hallitusohjelmaa koska se on se asia mihinkä me olemme sitoutuneet me emme halunneet hallituskriisiä sen takia me tämän kovan ja minä tiedän omalta osaltani mitä tämä tarkoittaa minun poliittiselle tulevaisuudelleni ja kannan siitä itse vastuun
pääministeri paikalta yksi minuutti riittänee
arvoisa puhemies euroopan kollegat ovat seuranneet tilannetta tarkasti ja olen usean kanssa keskustellut muun muun muassa presidentti macronin kanssa tilanteesta eurooppalaisilta kollegoilta on tullut pääasiassa kiitosta siitä tavasta miten arvokysymyksien pohjalta on ratkaisu

edustaja heinäluoma ja edustaja rinne ensinnäkin ketä kuultiin käsittääkseni te te olette saaneet tämän hidenin ja tiitisen lausunnon johon viittasin silloin kesärannassa samanaikaisesti myöskin oikeusministeriö teki tilanteesta muistion kansliapäällikkö sami manninen sen sen on tehnyt yhtään oikeusoppinutta en ole tavannut joka olisi sanonut että tämä menee väärässä järjestyksessä

arvoeroon me arvioimme sen kasvaneen nyt siitä mitä se oli soinin johtamassa puolueessa ja kun arvoero kasvaa niin sen vuoksi me arvioimme sillä tavalla että hallitus ei ole jatkossa toimintakykyinen riski siitä on selvästi kasvanut ja siitä johtuu tämä päätös arvoisa puhemies

arvoisa arvoisa puhemies tässä on nyt kyse siitä missä järjestyksessä asioita käsitellään asetetaanko parlamentarismi etusijalle ja te te olisitte kiistatta voineet niin halutessanne tehdä mitä tulee näihin arvoihin arvoisa pääministeri

se oli oikea päätös päättää yhteistyö mutta nyt kysymys on siitä eduskunnalla ja kansalaisilla mahdollisuutta arvioida mikä on näiden ottopoikien uuden vaihtoehdon arvopohja miten he suhtautuvat eurooppalaiseen yhteistyöhön miten he suhtautuvat jäsenyyteen euroopan unionissa ihmisyyteen avoimuuteen ja ja kaikkiin näihin muihin länsimaisiin periaatteisiin tätä tätä tarkoitusta varten selkeintä avoiminta ja parlamentarismia eniten kunnioittavaa olisi ollut käydä kierros ja se olisi vahvistanut myös teidän asemaanne nyt hallitus jatkaa heikentyneenä
ministeri orpo odottaa vastauspuheenvuoroa mutta sitä ennen tässä on edustaja yanar saarakkala rantakangas henriksson ja uotila tässä järjestyksessä
arvoisa puhemies minä olen itse henkilökohtaisesti vuosien varrella monesti saanut perussuomalaisten jäsenistön kautta monia rasistisia kommentteja soini ja hänen kumppaninsa olivat opportunistisesti hyödyntämässä rasismia vuosikaudet eikä tämä asia olisi muuttunut millään tavalla jos sampo terho olisi voittanut puheenjohtajakisan pari viikkoa sitten tämä äärisiipi muodostui ongelmaksi vasta kun ministeri audit olivat karkaamassa käsistä sama koskee myös kokoomusta ja keskustaa te te olitte iloisesti hallituksessa tekemässä halla ahon turvapaikkalinjauksia siis hakkaraiset ja huhtasaaret eivät olleet minkäänlainen ongelma teillekään toistan toistan edustaja aallon kysymyksen teille mihin ministeri orpo te ette vastanneet vieläkään eli muuttuuko turvapaikkapolitiikka nyt millään tavalla kun halla aho ei ole enää siellä

arvoisa herra puhemies tasavallan presidentti niinistö on todennut että maahanmuuttoa on lupa arvostella jos haluaa se se on sallittua tässä maassa edelleenkin ja koen myös itse että se on jatkossakin sallittua on selvää että perussuomalaisissa varmaan on takavuosina tehty virheitä kun ei ole tehty pesäeroa näihin tiettyihin henkilöihin jotka ovat syyllistyneet muun muassa vihapuheeseen siinä silloin aikoinaan varmasti puoluejohdon joka aikoinaan totesi että jos joku perussuomalaisista saa rasismista tuomion niin lentää pihalle olisi pitänyt panna pihalle mutta ei laitettu ja nyt he valtasivat sitten puolueen tilanne on se että uudessa perussuomalaisten johdossa on muun muassa jussi halla aho puheenjohtajana ja teuvo hakkarainen varapuheenjohtajana molemmilla oikeuden tuomiot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan samoin huhtasaari ja eerola tukevat tätä toimintaa en voi itse nähdä mitään yhteyttä sillä puheenjohtajistolla joka perussuomalaisilla aiemmin oli soini niinistö mäntylä tähän puheenjohtajistoon joka nykyään on perussuomalaisilla puolue muuttui peruuttamattomasti kymmenes kesäkuuta kaksituhattaseitsemäntoista

puhemies pitää kiittää pääministeriä ministeri orpoa ja ministeri terhoa isänmaan etu voitti suomessa jatkaa toimintakykyinen enemmistöhallitus joka kykenee tekemään päätöksiä jotka näkyvät talouskasvuna parempana työllisyytenä ja suomen kilpailukyvyn vahvistamisena pääopposition linja oli puolestaan uudet vaalit merkinnyt se olisi merkinnyt sitä että epävarmuustekijät taloudessa olisivat lisääntyneet ja se ei olisi ollut isänmaan etu minun pitää kysyä sdpltä olisitteko te halunneet näytellä sellaisen näytelmän että teitä olisi tuotu hallitusneuvotteluihin kun te ennakkoon sanoitte että te lähdette vain uusien vaalien kautta hallitusneuvotteluun vain uusien vaalien kautta täällä te yritätte nyt mustaa valkoiseksi vääntää siitä että olisi pitänyt käynnistää prosessi pääministeri osoitti johtajuutta koska ei tarvittu valtiosääntöoikeudellisesti muuta toimintaa niin pantiin pystyyn enemmistöhallitus joka toteuttaa isänmaan kannalta hyvää politiikkaa harmittaahan se totta kai teitä kun tämä näytelmä ei jatkunut pitempään

arvoisa puhemies haluan edustaja rantakankaalle todeta että me täällä sdpssä kunnioitamme paitsi perustuslain kirjainta myös sen henkeä emmekä me puhu hallituksen muodostamisesta minään näytelmänä se on kansanvaltaiseen parlamentarismiin kuuluva prosessi

perustuslaki joka on laajalla yhteisymmärryksellä hyväksytty lähtee siitä että se on tapa jolla muodostetaan toimivat enemmistöhallitukset ja se on myös tapa jolla kansalaiset voivat arvioida eri hallituspuolueiden arvoeroja ja sen jälkeen muodostaa johtopäätökset syntyykö tästä toimiva ja sen jälkeen tulevissa vaaleissa sanoa oman sanansa pääministeri sipilä kun te korostatte että arvoeroa nyt siellä olevan uuden vaihtoehdon kanssa ei ole niin haluankin kysyä onko ministeri terho luopunut tavoitteestaan järjestää eu kansanäänestys onko suhtautuminen euroopan unioniin yhteinen hallituksessa me emme sitä tiedä

kaikkein olennaisin tulkinta joka tehdään hallituksen muodostamisesta tapahtuu huomenna eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta ja se on viimeinen sana se menee hideninkin lausunnon edelle se se on kansanvaltaa näin se näin se toimii parlamentarismin ydinhän on siinä että nautittava eduskunnan luottamusta useasti se hallitus saattaa olla jopa vähemmistöhallitus mutta siitä huolimatta sen on nautittava eduskunnan eduskunnan luottamusta tässä järjestelmässä siihen meidän perustuslain muutosten kautta on menty hallituksen muodostajalla on vahva rooli ja myös pääministerillä pitää olla vahva vahva rooli ja pääministeri on sitä roolia käyttänyt kyllä minä muistan hallitusneuvotteluja joissa sosiaalidemokraatit ovat olleet hallituksen muodostajana niissäkin on eräänlainen näytelmä käyty ja kaksi viimeistä kertaa keskusta oli vaalien jälkeen toiseksi suurin puolue mutta meidät sivuutettiin tiedä minkä takia se tapahtui mutta emme me siitä motkottaneet se oli hallituksen muodostajan ja sen jälkeen eduskunnan enemmistön luottamuslauseen kautta tehty päätös

arvoisa puhemies edustaja vanhanen juuri tästähän me puhumme että nyt kansalaiset eivät pääse näkemään millä perustein valinnat tehdään koska vaihtoehdot eivät ole näkyvillä vaan on pelattu tämmöinen hihapokeri kun pääministeri menettää eduskunnan enemmistön tuen niin kuin hän teki kun hän teki yhdessä ministeri orpon kanssa päätöksen heittää perussuomalaiset ulos hallituksesta niin se on eronpyynnön paikka niin että hän rientää ratkomaan sitä ongelmaa tällaisella ottopoikavirityksellä jos tässä olisi käyty aidot hallitusneuvottelut niin rohkenenpa epäillä että ministeristön kokoonpano ei missään olosuhteissa olisi se mikä se nyt täältä katsottuna on ei missään olosuhteissa vaan olisi tapahtunut muutoksia veikkaanpa että olisi katsottu myös muutoksia suhteessa hallituksen ohjelmaan pääministeri käytti tämän tilanteen muutaman minuutin hyväkseen ja kuvaavaa on että kaikki nämä oikeusoppineiden lausunnot kirjallisesti ovat tulleet sen jälkeen kun hän oli tämän päätöksen
tehnyt vielä

menettikö hallitus eduskunnan luottamuksen vai ei ja minä uskallan ennustaa että ei menettänyt huomenna ratkaistaan se menettikö luottamuksen vai ei minusta on oikein että hallitus joka ohjelmaltaan jatkaa entisenään ja kokoonpanoltaan jatkaa entisenään voi saada eduskunnan luottamuksen
nyt on korkein aika myöntää puheenvuoro ministeri orpolle
arvoisa puhemies edustaja rinne pyysi tarkentamaan tätä ilmausta syntyi ja vahvistui vahvistui sanalla viittaan siihen että he tekivät päätöksen siis en viittaa mihinkään määrän vahvistamiseen vaan päätökseen eli eli tämä uusi vaihtoehto ryhmä minun maailmassani syntyi tiistaina joskus puolenpäivän nurkilla siihen asti oli kyse vahvistuvista huhuista joista en ollut edes kuullut ennen viikonlopun puoluekokousta mitä tulee sitten edustaja hakkaraisen kysymykseen tästä että jos puheenjohtaja halla aho olisi tehnyt kaikki nämä rituaalit todistaakseen meille että hän niin se ei vain valitettavasti oikein riitä politiikassa myöskin sillä on merkitystä mitä sanoo ja puhuu ne eivät pyyhkiydy pois tuosta vain päivät ovat peräkkäin ja sieltä mitä oikeastaan koko valitun perussuomalaisten puheenjohtajiston toimesta on lausuttu ja kirjoitettu tässä lähimenneisyydessä ja vähän pidemmälläkin ajalla kyllä muodostuu se arvopohjallinen suuri ero

puhemies juuri niin kuin ministeri orpo juuri sanoi merkitystä on sillä mitä sanoo ja mitä puhuu ja mitä kirjoittaa runsaat kymmenen päivää sitten ministeri soini kirjoitti blogissaan ettei voisi koskaan edes ajatella loikkaavansa omasta puolueestaan minusta sillä on merkitystä että kymmenen päivää sen jälkeen hän vaihtaa kantaa ja hän tekee juuri näin hän loikkaa omasta puolueestaan sen takia että hän haluaa jatkaa ulkoministerinä samalla hän tekee hyvän

pahinta on se että tällä arvottomalla näytelmällä te ministerit orpo ja sipilä turvaatte epäoikeudenmukaisen politiikan jatkumisen takiaisloikkariryhmän avulla keskeistä on sote uudistus johon täällä edustajat andersson ja aalto ovat viitanneet me emme voi puhua täällä asiantuntijakuulemisista lainata niitä kuulemisia mitä eri valiokunnista on kuultu mutta julkisuudessakin lukemattomat asiantuntijat ovat todenneet että tämä kokoomuksen hellimä valinnanvapausmalli on viemässä suomalaista sosiaali ja terveyspolitiikkaa katastrofiin miljar dien menetyksiin taloudellisesti eriarvoisuuden lisääntymiseen kansalaisten omavastuiden maksujen korottamiseen ja niin edelleen tästä on kysymys aiotteko ottaa uutta suuntaa

herra puhemies viikon takaiset tapahtumat hämmentävät täällä salissa mutta ne hämmentävät myös kansalaisia en itse muista tämän yli kahdenkymmenen vuoden eduskuntaurani aikana niin paljon ihan tuolla kadulla junassa kaupassa spontaaneja yhteydenottoja ja ja keskusteluja että mitä siellä oikein tapahtuu tässä tilanteessa meillä kansanedustajilla on kyllä erityisen suuri vastuu vaalia kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään täällä on heitelty aika kärkeviä syytöksiä ja varmasti on myös perusteita niille mutta mielestäni tulisi olla aika varovainen siinä että ei poimita poliittisia pikavoittoja kun pitkällä tähtäimellä sitten syödään kansalaisten luottamusta koko eduskuntaan oma huoleni on ennen kaikkea siinä että mikä on nyt tämän kavennetun hallituspohjan toimintakyky viedä eteenpäin sellaisia kriittisiä tärkeitä uudistuksia vaikkapa terrorismin torjumiseksi tai sote uudistuksen tekemiseksi joissa tarvitaan yhteistyötä koko

arvoisa herra puhemies kun tässä lopulta on kyse siitä voiko maamme hallitus jatkaa niin asiaa on varmasti syytä tarkastella siitä tulokulmasta mitä on saatu aikaiseksi talouden suunta on muuttunut työllisyys paranee työttömyys vähenee talous kasvaa kun tässä nyt puhutaan siis hallituksen jatkosta ja huomenna siitä äänestämme olen varma että pitkittynyt jopa kuukausien hallituskriisi olisi ollut myrkkyä tälle muuttuneelle talouden suunnalle ja talouskasvulle katseen pitäisi nyt olla maamme tilanteessa kinaamisen ja väittelyn sijaan ja kysyisinkin teiltä

näyttävät tässä vaiheessa kun hallitus on kääntänyt sivun sille jälkimmäiselle

arvoisa puhemies tämä on todella tärkeä asia minuun ovat olleet monet yhteydessä siitä että olen äänestänyt perussuomalaisten kansanedustajia ja minua on kiitetty siitä että jäin tähän seisomaan en ollut halla aholainen enkä soinilainen enkä mitään olin itse ehdolla minulle ei asiasta puhuttu puhuttu mitään ja nyt minä ilmeisesti olen joidenkin mielestä tolkuton ihminen joka ei ehkä saisi täällä puhua mutta puhun silti

pitää paikkansa että kahdeltakymmeneltä lopulta sitten kumminkin loikkasi miten tämä voi pitää paikkansa

täällä on puhuttu paljon hallituksen tulevaisuudesta itse näen tilanteen niin että hallituskriisi ja mahdolliset uudet vaalit olisivat olleet se kaikkein huonoin vaihtoehto tähän tilanteeseen missä missä tällä hetkellä suomi on on saatu taloutta nyt nousuun työllisyyttä paranemaan kaikki tämmöiset asiat olisivat vain vaikeutuneet

jotta saataisiin uudistuksia aikaiseksi varmaan on kuitenkin sanottava että kyllä tässä salissa on kuitenkin kaksisataa tyytyväistä kansanedustajaa kun ei uusia vaaleja tullut

arvoisa puhemies täällä on käytetty värikkäitä repliikkejä jotka ehkä sopivat kesäteatterin tyylilajiin mutta olemme vakavan asian äärellä tämä tapausten kulku on heikentänyt suomalaista demokratiaa ja heikentänyt kansalaisten luottamusta päätöksentekoon

edustajat osallistuvat äärioikeiston mielenosoituksiin natsihenkisiin tapahtumiin oletteko olleet kuuroja ja ja sokeita rotuopeille ja väkivallalla uhkailulle onko halla ahon ohjelma ollut teille täysin tuntematon kun hän johdatti puolueensa ensin eurovaalimenestykseen ja sitten tälle hillotolpalle suokaa anteeksi ministeri orpo mutta teidän arvopuhettanne ei usko erkkikään näin uskallan sanoa jopa edustaja tuomiojan puolesta

luottamus on se minkä hallitus tarvitsee mutta me tarvitsemme tähän maahan myös sitä että suomalaiset luottavat politiikkaan ja politiikantekoon

mutta silloin me olisimme toteuttaneet sitä avoimuutta mitä me aina korostamme ja ja se tuo luottamusta politiikkaan sillä me tiedämme kuinka kansalaisten mielestä poliitikot ovat vain oman edun tavoittelijoita pelaajia

tapaamassa perussuomalaisia jäseniä olin itsekin ehdolla perussuomalaisten toiseksi puheenjohtajaksi ja aivan kuten edustaja meri tuossa totesi ja ihmetteli että kuinkas tässä näin kävikään niin

kaksikymmentä edustajaa olette isänmaan asialla entäpä me muut me olemme olleet nuijimassa täällä hallituksen esittämiä esityksiä olemme seisoneet rivissä selkärankaisina itse tuolla kenttää kiertäessäni kerroin jäsenille että me tarvitsemme selko soten täällä on noussut esille sote uudistus ja todennäköisesti sinne tulee jarrua esitin ministeri pirkko mattilalle kysymyksen että mitenkä edetään ja te kysyitte minulta ryhdytäänkö tekemään yhdessä selko sotea minä kysyn nyt teiltä uv ryhmä ja hyvä hallitus teettekö te selko

arvoisa herra puhemies täällä on puhuttu tästä näytelmästä ja käsikirjoituksesta ja kesäteatterista täytyy sanoa että hieman imarreltuna suorastaan kuuntelen tätä opposition ylistystä hallituksen kaikkivoipuudesta ikään kuin voitaisiin tosiaan etukäteen määritellä mitä tulevaisuudessa tapahtuu mutta täytyy sanoa että ovathan ministerit orpo ja sipilä ja hallitus muutenkin erittäin kyvykkäitä he ovat saaneet mahdottomalta tuntuvassa tilanteessa maamme talouden mukaan maailmantalouden kasvuun olot paranevat täällä työllisyys on nousussa ja niin edelleen kohta alkaa mennä paljon paremmin tai nyt jo menee paljon paremmin kuin aiemmin mutta se että etukäteen olisi laadittu käsikirjoitus sille että kaikki tiedettäisiin etukäteen ja kaksikymmentä muodostaisi uuden ryhmän on aika paksua puhetta mutta tietysti ymmärrän että sellainen siellä pelottaa joka tapauksessa on hyvä että vuoden kaksituhattaviisitoista hallitusohjelmaa edelleen toteutetaan ja sitä toteutetaan nykyisen hallituksen toimesta tällä saadaan suomi nousuun

tässä hyvin erikoisessa tilanteessa on tosi tärkeää että maassa säilyy toimintakykyinen hallitus joka jatkaa todellakin sillä jo pari vuotta sitten sovitulla hallitusohjelmalla nyt tarvitaan ilman muuta vakautta on välttämätöntä tietää että hallitus kykenee tekemään ja etenemään näissä isoissa isoissa hankkeissa ja ilman sitä jatkuvaa epävarmuutta myöskin siksi on voi sanoa aivan suomalaisten voitto että tämä tarina jota ei ollut mitenkään erityisesti käsikirjoitettu päättyi kuitenkin näin ja sen huomisen äänestyksen jälkeen tietysti toivottavaa olisi että että nämä kaksi tiettyä ryhmää selvittelisivät välejään jatkossa ihan jossain muualla kuin tässä salissa tämä sali ei ole se paikka jossa kaksi ryhmää tappelee keskenään vaan meidän tehtävämme on jotain ihan muuta
arvoisat edustajat kohta tämä keskustelu on jatkunut kolme tuntia myönnän nyt vielä neljä vastauspuheenvuoroa ja sitten ainakin kahdelle ministerille puheenvuorot täältä aitiosta käsin jos sitten ihan välttämättömimmin vielä halutaan hetki jatkaa debattia katsotaan se pääsääntöisesti kohtapuoliin siirrytään varsinaisiin pyydettyihin puheenvuoroihin

arvoisa puhemies minustakin on ollut todella surullista ja hämmentävää kuunnella tässä salissa tänään tätä keskustelua sillä usean edustajan kommentit ovat olleet henkilöihin meneviä ovat olleet piikittelyä ja myös demokratiaa halventavia

ovat menettäneet luottamuksen kansanvaltaan arvoisa pääministeri miten me palautamme kansalaisten uskon eduskuntaan ja palautamme uskon demokratiaan tämän farssin tämän näytelmän jälkeen me olisimme halunneet että olisi toimittu näin että eronpyyntö olisi jätetty ja olisi käyty aidot neuvottelut keskustelut ja katsottu hallitusohjelmaa täysin uudelta pohjalta
ja vielä siis vastauspuheenvuorot edustajille östman nylund ja kankaanniemi ja sen jälkeen

puhemies pääministeri vastasi erään edustajan kysymykseen koskien eun integraatiota tarkoittaako edustaja että integraatio syvenee jos siirryttäisiin yhteiseen puolustuspolitiikkaan ja mahdollisesti yhteiseen puolustukseen suomen mepeistä enemmistö äänesti euroopan unionia harppauksilla liittovaltioistavien esitysten puolesta viime strasbourgin istunnossa helmikuussa hyväksytyksi tulleilla päätöslauselmilla parlamentti haluaa suunnata eun tulevaisuutta ja niiden mukaan neuvosto muun muassa siirtyisi kokonaan määräenemmistöpäätöksiin eikä jäsenmaiden yksimielisyyttä enää vaadittaisi muun muassa monivuotisissa rahoituskehyksissä

suokaa anteeksi

kyllä tämä hallituspohja on hyvin omituinen ja omalaatuinen päätös tässä joka ei ole saanut kansan luottamusta vaaleissa ja jolla ei ole omaa ohjelmaa istuu hallituksessa ja heillä peräti viisi ministeriä ei tämä vahvista suomalaisten uskoa demokratiaan

pääministeri sipilä te soititte minulle viime maanantaina viikko sitten kello kuusitoista

olin silloin hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja te kysyitte milloin meillä on kokous kerroin eikö teillä olisi avoimuuden ja rehellisyyden nimissä ollut silloin tilaisuus ja mahdollisuus kertoa hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajalle mitä ollaan suunnittelemassa ja tekemässä miksi ette kertonut kertonut avoimesti ja rehellisesti mitä silloin tiesitte seuraavassa puhelussa tai puheluja tuli paljon mutta sitten keskiviikkoaamuna soitti ryhmänjohtaja elo minulle kysyin miksi minulle eduskuntaryhmän puheenjohtajana ei kerrottu tällaisesta operaatiosta kun omaa ryhmääni hajotetaan ja jaetaan kahtia miksi siitä ei voitu kertoa minulle ennen kuin tuotiin paperit eteen hän sanoi että ei voitu luottaa sinuun

myönnän vastauspuheenvuorot ministereille järjestyksessä ensin pääministerille ja minulle jäi vähän epäselväksi ketkä muut etupenkissä olivat pyytäneet näköjään tuosta ainakin kaikki etupenkin ministerit nyt pääministeri ja sen jälkeen pari kolme muuta ministeriä

arvoisa puhemies tässä nyt ei todellakaan ole kysymys hallituksen muodostamisesta sama hallitus ja sama jatkaa kyse on siitä voiko nykyinen hallitus jatkaa ja siitä huomenna eduskunta äänestää hallituksen parlamentaarinen pohja on muuttunut ja niin kuin tuossa lausunnossa oli silloinkaan ei olisi välttämätöntä tiedonantoa antaa mutta parlamentarismia kunnioittaen halusimme että tämä tiedonantokeskustelu käydään ja välittömästi mitataan tämä kaventuneen parlamentaarisen pohjan muuttumisesta aiheutuva uusi tilanne

he lupasivat sen saman kirjallisesti ja se saatiin kello yhdeksäntoista silloin tiistaina no miten me palautamme uskon eduskuntaan ja päätöksentekoon ensinnäkin sillä tavalla että emme rakenna ja vahvista syntyneitä mielikuvitustarinoita ja rakenna politiikkaamme täällä niitten ympärille siten että me puhumme täällä arvokkaasti toisistamme siten että me kunnioitamme täällä tässä salissa toisiamme ja myöskin toistemme arvoja

on kysymyksiä varmasti ratkottavana edelleenkin meillä pitää jatkaa työllisyysasteen nostamiseksi toimia huomenna äänestetään hallituksen jatkuvuudesta kaikkine eteen tulevine ongelmineen ja keskeneräisine asioineen kaikki pohjautuu hyvään hallitusohjelmaan johonka me kaikki olemme sitoutuneita
paikan päältä ministereille minuutit ensimmäisenä ministeri risikko
arvoisa puhemies täällä on monta kertaa kysytty sitä mitä tässä maahanmuuttopolitiikassa tehdään mehän teemme sitä yhdessä täällä kansanedustajien kanssa hallitusohjelma antaa meille sen tiekartan mutta tällä hetkellä tehdään koko ajan euroopan unionin alueella jäsenmaat yhdessä yhteistä pakettia että me saisimme maahanmuuton hallintaan tällä hetkellä vaikka suomessa on rauhallista hyvin monessa muussa maassa ei ole siitä syystä meidän pitää yhdessä tehdä hyvä maahanmuuttopolitiikka aivan niin kuin hallitusohjelmassa on linjattu mutta myöskin yhteisesti euroopan areenoilla ja euroopan unionin pöydissä

arvoisa puhemies haluan tässä viimeisessä minuutin puheenvuorossa vastata nimenomaan edustaja merelle joka kun me keskustelimme tästä radiossa niin en minä osaa sen huhun alkuperästä sanoa muuta kuin että lännen median lehdistä se käsittääkseni lähti liikkeelle tämän huhun perusteella meiltä kysyttiin silloin tätäkin asiaa kuten vastauksesta kuulit minä olin hyvin epäuskoinen huhun suhteen se varmaankin osoittaa myös että olisin asettanut sanani toisin jos olisin todella kuvitellut että niin lopulta tapahtuu suunnitelmaa siinäkään suhteessa ei siis ollut koska näette nyt miten huonosti vastasin siihen siinä kohtaa ajatellen sitä miten todella oikeasti myöhemmin tapahtui tosin täytyy muistaa että edustajiahan todella lähti sitten lopulta enemmän kuin kaksikymmentä perussuomalaista ja samoin oli liikkeellä monia muita huhuja joita nyt kukaan ei muistele koska ne eivät sattuneet oikeaan meillä ei myöskään ollut valmista nimeä eikä ohjelmia kuten on tullut ilmi tämäkään ei mielestäni osoita suunnitelmallisuutta kiitoksia

arvoisa puhemies minun mielestäni on tärkeää että tämä asia käydään läpi tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne suomalaisessa poliittisessa historiassa ja kuitenkin lopputulema on se että meillä pystytään muodostamaan enemmistöhallitus istuvista kansanedustajista ja se on se on kai oleellista se mitä nyt pitäisi tehdä on se että katsotaan eteenpäin meillä on varmasti opposition kanssa erilainen näkemys siitä kuinka hyvä hallitusohjelma on mutta hallitus ja tämä pohja on sitoutunut sen eteenpäinviemiseen siihen että isoja rakenteellisia uudistuksia viedään eteenpäin tehdään määrätietoista työllisyys ja talouspolitiikkaa taitetaan velkaantuminen autetaan mahdollisimman moni ihminen työttömyydestä työllisyyteen saadaan käännettyä vuosikausia jatkunut säästämisen ja supistamisen linja siihen että voidaan katsoa enemmän tulevaisuuteen ja luoda mahdollisimman monelle suomalaiselle uskoa ja toivoa tulevasta sitä työtä me haluamme

halusin vielä lyhyesti kommentoida laillisuusvalvontaa ja tulkintaa ja tähän demokratian uskottavuuteen liittyviä kysymyksiä mielestäni yksi piirre joka tässä keskustelussa nousi vahvasti esiin oli se että viitattiin hyvin paljon lehtitietoihin sosiaalisessa mediassa oleviin tietoihin tai joihinkin muihin täysin pintatasolla oleviin tietoihin voin vakuuttaa että jos näihin asioihin paneutuu kunnolla niin kuin nyt hallitus teki tässä hyvin laajalla rintamalla laillisuusvalvonta on täysin asianmukaisesti perustuslain mukaisesti hoidettu tässä maassa siitä olisi oppositio saanut tietoa jos olisi kysynyt esimerkiksi oikeusministeriöstä

uskon että tämä keskustelu nyt valaisi miten asia oikeasti menee
myönnän vielä noin kuusi viiva seitsemän vastauspuheenvuoroa joita täällä on innokkaasti pyydetty ja sen jälkeen esitykseni on että siirryttäisiin puhujalistaan

kunnioitan kaikkia kahtasataa kansanedustajaa ja siinä hengessä haluan korjata edustaja kankaanniemen väitteen kun keskustelin hänen kanssaan niin totesin että vastuullisena ryhmänjohtajana hänen olisi pitänyt ilmoittaa tästä tilanteesta ryhmälle ja luonnollista on että se ei olisi toiminut siitä näkökulmasta kuin meidän tilanteemme oli pikaisilla toimilla pelastaa suomen hallituksen toimintakyky ja se hyvä hallitus joka on jatkanut nyt työtään en epäillyt hänen kunniaansa hänen luotettavuuttaan vaan nimenomaan uskoin että hän on luotettava ja kunniallinen toiminnassaan täällä on epäilty onko tällä uudella ryhmällä arvoja totta kai meiltä tulee puolueohjelma myöhemmin mutta jo tänään julkisuuteen kerroimme näistä arvoista yksi jonka haluan erityisesti ottaa esille johdonmukaisena linjana jo veikko vennamolta jokainen ihminen jokainen elämä on arvokas tämä on merkittävä

arvoisa puhemies edustaja elo pysykää totuudessa minä kysyin teiltä aivan selvästi miksi minulle ei kerrottu kun kuitenkin olin eduskuntaryhmän puheenjohtaja jos te olisitte kertonut minulle ja pyytänyt että asiasta ei kerrota niin minä olisin pitänyt lupaukseni olin muun muassa ahon hallituksessa jossa tehtiin valtavan suuria päätöksiä pidin lupaukset salassapidosta ja pystyn sen tekemään myös tänä päivänä te petitte minut ja sitten pyysitte minua mukaan kahdenkymmenen joukkoon ei voi lähteä siitä että ensin vedetään matto alta nolataan ja pilkataan ja sen jälkeen pyydetään että tulisitko mukaan

vastauspuheenvuoro edustaja karimäki totean tässä että olen hänen lisäkseen merkinnyt vastauspuheenvuorot edustajille heikkinen andersson suutari ja immonen josko nämä voisivat riittää näköjään

arvoisa puhemies se että hallitus tässä tilanteessa jatkaa muina miehinä ja naisina kansanvallan ja ja demokratian kannalta arveluttavaa hallituksen linja maahanmuutto ja pakolaispolitiikassa on ollut todella nuivaa ja nyt sanotte kuitenkin että hallituksen arvopohja on muuttunut sipilän hallitus on heikentänyt perheenyhdistämistä pakolaisille jolloin hädänalaiset naiset ja lapset eivät pääse turvaan humanitaarisin perustein ei enää saa turvapaikkaa ja ihmisiä myös palautetaan vaarallisiin afganistaniin ja irakiin moni edustaja on täällä kysynyt millä tavalla maahanmuuttopolitiikkanne nyt tässä muuttuneessa arvopohjassa muuttuu ministeri risikko kertoikin jo minkälaisia maahanmuuttopoliittisia toimenpiteitä on menossa ja haluaisin täsmennystä siihen mikä on hallituksen linjaus näihin voitteko palata näihin aikaisemmin tehtyihin epäinhimillisiin päätöksiin muuttuneella arvopohjalla

opposition puheenvuoroissa täällä toistuu että demokratiaa ei pidä horjuttaa mutta mitä muuta tässä tilanteessa erityisesti sdp vihreät ja vasemmistoliitto ovat tehneet eduskunnan hajotusvaalit eivät ole mielipidekysymys mutta niitä nämä kolme oppositiopuoluetta vaativat valtiosääntöasiantuntijoilta on saatu tulkinta ettei hallituksen ole ollut tarvettakaan erota haluankin kiittää pääministeriä määrätietoisesta toiminnasta jonka ansiosta hallitus palautti toimintakykyisyytensä ripeästi muun muassa edustaja heinäluoma on ollut tässä keskustelussa erityisen pettynyt siihen että pääministeri löysi tämän ratkaisun hallituskriisiin tuo osoittaa sen että teille on tärkeämpää populistinen meuhkaaminen siitä kuka teki mitä teki ja milloin teki

arvoisa puhemies tässä on keskusteltu erilaisten menetelmien laillisuudesta mutta mielestäni on ennen kaikkea kyse siitä mikä toimintatapa olisi kaikista perustelluin ja paras avoimuuden kansanvallan ja parlamentarismin näkökulmasta on myöskin niitä oikeusoppineita jotka sanoivat että hallituksen hajottaminen olisi ollut suotavaa vaikka se ei ollut välttämätöntä ministeri orpo puhui tässä aikaisemmin jussi halla ahon arvomaailmasta ja on pakko todeta että se on kyllä meillä oppositiossa hyvin tiedossa olemme varoittaneet hallitusta siitä muun muassa siinä vaiheessa kun annoitte mukana linjaamassa hallituksen turvapaikkapoliittista ohjelmaa mutta keskeisin kysymys tässä on tämän uuden ryhmän arvopohja ja se minkälaista politiikkaa hallitus nyt tulee tekemään tämän uuden puolueryhmittymän kanssa tässä on on annettu vastaukseksi vastaukseksi vain se että hallitusohjelmasta pidetään kiinni minusta se ei ole riittävää kun kaikki tietävät ettei hallitusohjelmassa voi sopia kannoista kaikkiin niihin poliittisiin kysymyksiin mitä käsitellään ja erityisesti tilanteessa jossa taloustilanne on kääntynyt olisi syytä myöskin uudelleen arvioida monia kirjauksia kyseisessä hallitusohjelmassa

arvoisa puhemies kulunut politiikan pari viimeistä viikkoa todistaa että valtaa saadakseen ääriliikkeiden ja ääriajattelun kanssa ei poliittisen puolueen tule leikkiä perussuomalaisten maltillinen siipi joutui tämän kouriintuntuvasti toteamaan ja eroamaan jopa omasta puolueestaan kysynkin tämän tapauksen johdosta pääministeriltä onko hallituksen sisällä käyty perusteellista keskustelua ääriajattelusta ihmisarvosta euhun suhtautumisesta ja maahanmuutosta sekä vihapuheesta

arvoisa puhemies onhan tämä kokonaisuudessaan ollut aivan härski ja hävytön näytelmä eivätkä nämä ministerien selittelyt kyllä vakuuta minua lainkaan eivät sitten kuten olemme saaneet viime päivinä tiedotusvälineistä lukea niin nykyinen uusi loikkarihallitus on parsittu kokoon pitkään jatkuneen vehkeilyn juonittelun ja suoranaisen petoksen kautta tiedotusvälineiden mukaan ministerit sipilä orpo ja soini olivat kuukauden verran käyneet yhdessä salaisia neuvotteluja siitä miten hallitus voisi jatkaa eteenpäin nykyisellä kokoonpanolla jos perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi valitaan jussi halla aho kysyisinkin nyt pääministeriltä mitkä ovat ne konkreettiset keinot joilla hallitus aikoo palauttaa kansalaisten luottamuksen hallituksen ja yleisesti politiikkaa kohtaan sillä olette ajaneet tällä häikäilemättömällä vehkeilyllänne koko demokraattisen päätöksentekojärjestelmämme uskottavuuden kyseenalaiseksi
kielikuvat kulkevat äärilaitoja hyväksyttävyyteen nähden totean tämän edustajalle tämän jälkeen vastauspuheenvuoro edustaja jalonen arvoisa puhemies

täällä on tosiaan kuulutettu sen perään miten kansalaisten luottamus kohtaan saadaan palautettua ikäväkseni olen huomannut että jostain syystä tässä salissa on syntynyt keskustelukulttuuri joka muistuttaa enemmän tarkkisluokan keskustelua kuin kuin eduskunnan arvovaltaista keskustelua toivon toivon syvästi että puhemiehistö kiinnittää tähän huomiota siirryttäessä oikeaan isoon saliin demokratiasta tässä on puhuttu paljon itse olen saanut kiitosta siitä että seisoin niiden laaja alaisten lupausten pohjalla mitä perussuomalaiset aikoinaan vaaleissa antoivat ja kiitosta siitä etten jäänyt yhden linjan puolueen vangiksi pääministeri sipilä onko niin että tällä ratkaisulla vaikka meillä ei ollut mitään takeita siitä että homma ratkeaa

pääministeri eikö viimeistään tämän keskustelun jälkeen ole tullut selväksi että olisi ollut huomattavasti viisaampaa valita toisenlainen menettelytapa tässähän nyt ei tullut kukaan varmasti yhtään hullua hurskaammaksi sen suhteen mitä on tapahtunut kulisseissa millaista valtapeliä on kaiken kaikkiaan käyty mikä on uuden hallituspohjan arvopohja kyllä kansalaiset katsovat varmasti tätä keskustelua hyvin hämillään ja nämä kysymykset tulevat nyt ja tulevaisuudessa toistumaan siellä tammelantorilla ihmisten ja kansalaisten parissa valitettavasti täällä näyttää tilanne siltä kun puhutaan arvopohjastanne tai tai selityksistänne että yksi sanoo juu ja toinen sanoo ei ja kolmas sanoo vaarinhousut siltähän tämä nyt on kuulostanut ja siksi en ymmärrä miksi valitsette tämän tien tässä on käyty isoa valtapeliä on haluttu pitää ministerinpaikkoja ja toisaalta haluttu jatkaa tätä kylmää oikeistolaista poliittista linjaa jossa kansalaisia eriarvoistetaan veronkevennyksiä annetaan hyväosaisille pieniosaisilta leikataan ja tätä kautta tehdään minun mielestäni hölmöjä arvovalintoja

puhemies oppositio on lukemattomissa puheenvuoroissaan vaatinut pääministeriltä selvitystä milloinka olette laatinut suunnitelman uuden vaihtoehdon ottamisesta hallitukseen herra pääministeri olette vastannut tähän kysymykseen jo lukemattomia kertoja esitänkin että piirrätte vaikka lyijykynällä sen kuuluisan kakkaran siellä ja näytätte sen näille opposition edustajille että jospa sitten menisi perille missä vaiheessa tämän lopullisen päätöksen teitte

arvoisa herra puhemies vanha sanonta toteaa että politiikka on mahdollisuuksien taidetta ja täytyy todeta että tässä erittäin vaikeassa tilanteessa nyt kyettiin piirtämään se kaunein mahdollinen teos jolla varmistettiin hallituksen jatkaminen varmistettiin vakaus ja varmistettiin ennakoitavuus suomalaiseen haluan esittää oppositiolle toiveen että ette ruokkisi täällä nyt näitä salaliittoteorioita ja vääriä mielipiteitä tai ylipäätään loisi kansalaisille sellaista kuvaa että uudet vaalit olisivat olleet se ensisijainen vaihtoehto ne eivät ole ensisijainen vaihtoehto ja niiden kehys tulee perustuslaista haluan vielä kysyä oppositiolta onko aivan totta että te olisitte halunneet antaa sata vuotiaalle suomelle syntymäpäivälahjaksi uudet

arvoisa puhemies täällä useat edustajat ovat todenneet kuinka olennainen kysymys nauttiiko hallitus eduskunnan luottamusta ja se mitataan huomenna mutta kyllä toki olennaisin kysymys lienee se nauttiiko eduskunta ja parlamentarismi kansalaisten luottamusta ja ja ymmärtävätkö ihmiset mitä viime viikolla oikeasti tapahtui uskon että koko tämä jollain tavalla luottamusta politiikkaan rapauttava keskustelu jossa tosiaan on on vedottu aivan tarpeettoman paljon lehtitietoihin someen ja sellaisiin lähteisiin joita ei tarvitsisi käyttää olisi voitu välttää toimimalla perustuslain hengen mukaisesti hieman voimakkaammin käytännössä hallitus olisi eronnut kun halla ahon perussuomalaiset viime maanantaina todettiin kahden johtavan hallituspuolueen suulla mahdottomaksi kumppaniksi ja syntyi hetkeksi vähemmistöhallitustilanne tässä tilanteessa olisi voitu käydä nopeat hallitusneuvottelut lopputulema olisi voinut olla nykyisen kaltainen ja ratkaisuun olisi varmasti päädytty tehokkaasti koska isoja valmiuksia ja halua muutoksiin ilmeisesti ohjelmallisesti ei ollut mutta erona nykytilanteeseen olisi ollut se että tätä jakautuneen puolueen keskinäistä välienselvittelyä ei nyt käytäisi täällä ja kansalaiset ymmärtäisivät miten suomen tasavallan hallitus on demokraattisesti muodostettu

arvoisa puhemies arvostan sitä että hallituksessa pystytään tekemään vaikeitakin ratkaisuja näinä päivinä mitä tulee jyväskylän puoluekokoukseen jokainen siellä olija voi miettiä mikä se oli mutta minä ainakaan sitten en enää ollut seuraavana sunnuntaina ajatukset olivat hyvin samanlaisia kuin ministeri lindströmillä kun puheenjohtajaksi valittiin halla aho ja kävivät neuvotteluja keskustan ja ja kokoomuksen kanssa se ei toteutunut kun meidän äänestäjämme halusivat että me jatkamme hallituksessa niin meiltä irtaantui kaksikymmentä kansanedustajaa jotka olivat sen hallituspohjan mukana joka kaksituhattaviisitoista eduskuntavaalien jälkeen muodostettiin me haluamme olla tässä joukossa tässä ei sen suurempaa episodia tarvita ja olen kiitollinen siitä että talouskasvu kasvaa yrittäjänä on kiitollinen että yrittäjyyttä on

arvoisa puhemies minä itse asiassa vastaan siihen kun edustaja karimäki teki hyvän kysymyksen ja kysyi esimerkiksi humanitäärisen suojelun kategoriasta joka palautuspolitiikassa ja maahanmuuttopolitiikassa on otettu suomen lainsäädännöstä pois se liittyy kyllä täysin siihen että sitä ei ole muissakaan euroopan maissa nyt me pyrimme siihen että meillä olisi

yhteiset käytännöt maahanmuuttopolitiikassa koska se on yhteinen tahto kaikilla euroopan mailla totta kai siinä on vielä hinkkaamista koska siellä on hyvin paljon sellaista sellaista yksityiskohtaa josta pitää vielä neuvotella mutta kyllä lähtökohta on se että mikään maa ei olisi vetovoimaisempi kuin toinen koska se olisi väärä signaali

mihin maahan ja mille alueelle ei voi palauttaa siellä on ihan selvä lista siitä afganistanistakin löytyy sellaisia alueita jonne voi palauttaa niin sanottu sisäinen pako mutta sitten siellä on monta monta aluetta jonne ei voi palauttaa ja näitä me noudatamme aivan varmasti jokaisen kohdalla yksilöllisesti

arvoisa puhemies

ja ulkomailta varoittavat aiheellisesti suomen talouden isojen haasteiden odottavan ratkaisua nyt ennustetulla talouskasvulla sipilän hallitukselle asetetut työllisyystavoitteet ja tavoitteet julkisen talouden velkaantumisen lopettamisesta eivät toteudu toisin sanoen työ suomen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi on vielä pahasti kesken tämän kaiken keskelle viikko sitten todennäköiseltä näyttänyt hallituksen hajoaminen olisi sopinut todella huonosti se olisi ollut myrkkyä erityisesti nykyiselle hauraalle talouskasvulle kun ulkopuoliset talouden arvioijat ja investoijat olisivat alkaneet epäillä suomen poliittisen järjestelmän vakautta nyt tämä vaihtoehto pystyttiin välttämään opposition haukkumisesta huolimatta vuonna kaksituhattaviisitoista sovitussa hallitusohjelmassa ovat mukana kaikki ne toimet jotka täysimääräisesti toteutettuina mahdollistavat hyvinvointivaltion rahoituspohjan kestävän turvaamisen

emme voineet luottaa enää siihen että tilanteessa kuin tilanteessa nämä arvot olisivat kestäneet niin hyvät kuin huonot ajat toinen huolenaihe meille on ollut suomen kansainvälinen asema ja erityisesti suomen rooli nopeasti kehittyvässä euroopassa eu jäsenyys on meille voimakkain ankkuri jolla me myös turvallisuuspoliittisesti kiinnitymme meille tärkeään läntiseen arvoyhteisöön ja nyt kun ottamassa nopeita askeleita myös turvallisuuden ja puolustuksen saralla me tarvitsemme hallituksen jonka jokainen puolue kannattaa suomen aktiivista roolia näissä keskusteluissa arvoisa puhemies viime viikon poliittisesta turbulenssista täysiä tyylipisteitä tuskin saa kukaan vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt silti lopputulos eli poliittisen järjestelmän vakauden turvaaminen on tärkein ja siinä meidän parlamentaarinen järjestelmämme osoitti taas voimansa tiukan paikan tullen osaamme käsitellä yllättäviäkin kriisejä se on suomen suurimpia vahvuuksia näillä sanoilla annan tukeni uudistetulle hallitukselle ja sen hyvälle ohjelmalle

edustajat että ennalta pyydetyissä puheenvuoroissa se raja on viisi minuuttia puheenvuoron pituudelle ja niille joita ei ole pyydetty ennakkoon se suositus on tuo sanottu viisi minuuttia nyt edustaja mikkonen
arvoisa puhemies viime viikon aikana olemme nähneet arvottoman näytelmän jonka ovat käsikirjoittaneet soini sipilä ja orpo siinä hallitus pelastettiin kriisistä kyseenalaisin manööverein tämä näytelmä on heikentänyt kansalaisten jo ennestään hataraa arvostusta politiikkaa ja poliitikkoja kohtaan poliittinen peli kähmintä ja oman edun tavoittelu niitä tekijöitä joita kansalaiset politiikassa inhoavat ja hallituksen viime päivien toiminta on ollut juuri tätä sen sijaan että sitä edes nolottaisi moni myhäilee tyytyväisenä peliliikkeilleen arvoisa puhemies vain viikko sitten maanantaina hallituksen keulahahmot sipilä ja orpo puhuivat kauniisti arvoista he puhuivat länsimaisesta ihmiskäsityksestä ihmisoi keuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta kaikkien jakamattomasta ihmisarvosta

perussuomalaisten kanssa silti heille käy hallitusyhteistyö sampo terhon johtaman uuden eduskuntaryhmän kanssa vaikka terho terho on itse moneen kertaan todennut etteivät hänen arvonsa tai linjansa poikkea piiruakaan perussuomalaisten uuden puheenjohtajan jussi halla ahon

oppositiossa eikä hallitus ole enää hänen panttivankinaan palauttamalla väliaikaiset oleskeluluvat ja helpottamalla perheenyhdistämistä orpo ja sipilä voisivat osoittaa että heidän ihmisoikeuslupauksensa pitää hallitukseen jääneen uuden vaihtoehdon on osoitettava että heidän lupauksensa irtisanoutua rasismista näkyy myös käytännössä vanhoissa perussuomalaisissa rasismia katsottiin lupauksista huolimatta läpi sormien nollatoleranssin nollatoleranssin rasismiin on koskettava ihan kaikkia puolueita politiikassa puheet ovat tekoja kaikkiin rasistisiin kirjoituksiin ja puheisiin pitää puuttua rasismia ei saa hyväksyä missään puolueessa missään muodossa arvoisa puhemies hallituksessa istuu viidellä ministerillä viidellä ministerillä eduskuntaryhmä jolla ei ole puoluetta eikä puolueohjelmaa keitä he edustavat mikä on heidän poliittinen linjansa toistaiseksi tiedämme ainoastaan sen että he ovat sitoutuneet hallitusohjelmaan hallitusohjelmaan jossa on sovittu kipeistä leikkauksista kaikkein heikoimmilta työttömiltä sairailta opiskelijoilta uusi vaihtoehto on puheissaan korostanut olevansa pienen ihmisen puolella ja haluavansa luoda toivoa samaan aikaan he haluavat sitoutua hallitukseen joka leikkauksillaan on vienyt viimeisenkin toivon monelta köyhältä arvoisa puhemies tässä näytelmässä yksi näytös nähtiin kun pääministeri sipilä teki u käännöksen matkallaan presidentin luokse viemään hallituksen eroilmoitusta tällainen näytös kieltämättä lisää draamallisia elementtejä mutta politiikan uskottavuutta se ei lisää prosessi olisi pitänyt viedä läpi perustuslain mukaisesti hajottamalla hallitus nimeämällä nimeämällä hallitustunnustelija käymällä neuvottelut ja sen päätteeksi asettamalla uusi hallitus lopputulos olisi todennäköisesti ollut sama ja siihen olisi päästy samalla aikataulullakin ero olisi ollut siinä että sen juridinen pohja olisi ollut varmalla pohjalla mutkien oikominen ei ole kunniaksi meidän demokraattiselle järjestelmällemme hallitus oli konsultoinut joitakin oikeusoppineita toimintatavoistaan kuitenkin tiedämme että moni valtiosääntöoppinut on todennut että eroilmoitus olisi ollut syytä jättää se olisi näyttänyt paljon paremmalta mutta ehkä sillä tavoin ei olisi saanut aikaan yhtä komeaa draaman kaarta arvoisa puhemies pääministeri totesi äsken että hallitus on sitoutunut oikeusvaltioperiaatteeseen oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan että valtio on organisoitu oikeussäännöksin ja näitä noudatetaan valtion eri tahojen toiminnassa oikeusvaltioperiaate palautuu perustuslain vaatimukseen siitä että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia myös sen henkeä kuitenkin tämä hallitus on koko kahden vuoden ajan yrittänyt oikoa perustuslain tulkintaa on etsitty porsaanreikiä ja sitä kohtaa missä aita on matalin samaa oikomista nähtiin nytkin arvoisa puhemies meidän kaikkien yhteinen tehtävä on huolehtia demokratian toimivuudesta ja tosissaan huolehtia oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta meidän pitäisi yhdessä rakentaa politiikan uskottavuutta ei heikentää sitä kuten viime päivinä on tehty demokratia on liian kallisarvoinen asia leikittäväksi

arvoisa herra puhemies edustaja harakka esitti täällä kysymyksen uskoiko erkkikään ministeri orpon arvopuheeseen maanantaina kesärannassa täytyy ainakin paavo erkki uskoi siihen jopa julkisesti ja kiitti orpoa voimakkaasta arvopuheesta nimittäin toimimme me hallituksessa tai oppositiossa meidän pitää arvostaa sitä jos joku todella näyttää arvojaan ja seisoo niiden takana arvoisa herra puhemies sen vuoksi että julkisesti kehuin orpoa niin sitä pahemmalta minusta on tuntunut se miten nyt näyttää siltä että se vahva arvopuhe jota kehuin olikin itse asiassa vain sumutusta sumutusta jolla haluttiin ottaa osa vanhasta perussuomalaisesta puolueesta mukaan hallitukseen kiltiksi apupuolueeksi oppositioon nimittäin jos kysymys olisi eu politiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta niin kuin pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri orpo täällä ovat väittäneet niin miten heille käy trioministeriksi terho on ilmoittanut moneen kertaan että hänellä ja euroedustaja halla aholla ei ole mitään eroja maahanmuuttopolitiikassa eikä europolitiikassa itse asiassa ainoa ero ennen puoluekokousta oli se että trioministeri

ministeri soini puhui hallituksen aloittaessa hillotolpasta nyt näyttää siltä että

sitä että kansan parasta ajetaan että hillotolppa olisi se että asiat olisivat paremmin neljä vuotta myöhemmin kysymys on henkilökohtaisesta hillotolpasta siitä että tänään saa mieluummin istua luxemburgissa lihapatojen ääressä ministerinä kuin olla vastaamassa kriittisiin kysymyksiin opposition suunnalta

luikertelee kuin mato jolla ei ole selkärankaa minusta tämä kuvastaa sitä politiikkaa jota uusi vaihtoehto nykyinen sininen tulevaisuus edustaa lainaten timo soinia audi kyyti kokoomuksen apupuolueena sitähän tämä politiikka tulee olemaan viisi ministeriä joiden tehtävä on vain toteuttaa sitä mitä kaksi hallituspuoluetta päättää miten olisi pitänyt toimia lainaan ministeri timo soinia suomeen on muodostettava vaalituloksen perusteella vankka enemmistöhallitus ilman takiaispuoluetta

vedettyä irti takinliepeistä mutta nämä eivät lähde silläkään nyt on kysymys ryhmästä joka ei ole vain kääntänyt takkiaan on käännetty niin monta kertaa että sen saumat ovat revenneet kysymys on ryhmästä jolla ei ole enää takkia päällä ollenkaan takki auki edustetaan omaa valta asemaa pidetään rystyset valkoisena kiinni ministerin salkuista väliä ei ole sillä mitä on luvattu aikaisemmin kansalaisille kun äänet on annettu arvoisa puhemies kolmas kuudetta kirjoitettiin näin ajatus siitä että loikkaisin perustamastani puolueesta on mieletön se oli juudas en minä joka meni ja hirtti itsensä kolmellakymmenellä hopearahalla samoin kirjoitettiin pidän loikkareita luusereina arvoisa puhemies ministereiden pitäisi olla rehelliseksi tunnettuja suomen kansalaisia suomen kansan arvioitavaksi jää nyt oliko tämä rehellistä puhetta

arvoisa puhemies käytetty aika värikkäitä repliikkejä kuten kesäteatteriperinteeseen kuuluu mutta olemme vakavan asian äärellä tämä tapausten kulku on heikentänyt suomalaista demokratiaa ja kansalaisten luottamusta päätöksentekoon on selvää että harva tässä salissa piti hyvänä tai toivottavana perussuomalaisten johtajavaihdosta mutta mietin silti miten voimme yhtä aikaa ylistää demokratiaa ja halveksia demokratiaa kuinka voimme pitää sitä demokratiaa oikeana joka on valinnut meidät tänne saliin mutta sellaista demokratiaa vääränä joka valitsee meidän mielestämme väärät henkilöt

jotka epäilevät eliitin vehkeilevän keskenään omien eturyhmiensä hyväksi niiden jotka ovat menettäneet uskonsa demokratiaan ja jättäneet äänestämättä joiden suuttumus uhkaa purkautua väkivaltana

musertavaa murhetta ja toivottomuutta herrat sipilä orpo ja soini ovat tässä nyt vahvistaneet politiikka on likaista peliä he ajattelevat jossa yhteinen etu on vain eliitin yhteinen etu jossa vallan saavuttaminen on on ainoa päämäärä monet pettyneistä ovat äänestäneet nimenomaan perussuomalaisia kaksituhattayksitoista ja kaksituhattaviisitoista ja juuri heiltä on nyt viety tämä toivo niin paljon ja hartaasti kuin olen perussuomalaisia arvostellut

arvoisa puhemies

sanotaan että harakka vei hopeisen lusikan suusta

joo kunniaa harvoin tältä paikalta annetaan mutta hallitusta täytyy kehuakin talous on tullut kuntoon tai lähtenyt parempaan suuntaan ja siinä on varmasti perussuomalaistenkin kynänjälki olemassa mutta ihmettelen määrää jos verrataan edustajien määrään viisi ministeriä ja kaksikymmentä kansanedustajaa ei semmoiseen määrään ole päässyt edes rkp vaikka on hallinnutkin aika rajuilla otteilla tätä maata ja on annettu tilaa siis tämmöinen kummajainen tässä minä en lähde siihen että kovin paljon miekkailtaisiin tästä mutta demokratiasta pikkuisen menin puoluekokoukseen en tehnyt minkäänlaista vaalityötä

ainoastaan kirjoitin facebookiin että lähden ehdolle minut valittiin ei ollut minkäänlaista junttaryhmää en tiennyt mistään ei yhtään mitään hyviä ystäviä oltiin siellä tervehdittiin ja halattiin ja kaikkea tätä yhdessä hetkessä minulla oli takana junttaryhmä puolue oli viety ja kaikkea mahdollista rikollista minä en tiennyt tästä mitään halauksia ei ei ole tullut eikä taputuksia sen jälkeen mitä väärää minä tein olisin kysynyt entiseltä puheenjohtajalta soinilta mutta kun on kiireinen mies ei jouda olemaan vastaamassa mitä väärää tein näistä vääryyksistä äsken kun arvopohjia täällä määritellään orpo sanoi käsi sydämellä ääni vavisten tuossa kuinka tärkeät ne hänelle ovat

mainitsi myös minut sivumennen siinä että historiani tähden en käy tähän hallitukseen vaikka katuisin säkkipuvussa tuossa vaikka minkälaisen katumusharjoituksen ei käy niin raju oli se minun rikokseni ja sen voin kertoa nyt kirjoitin facebookiin sen kirjoituksen enpä taida lainata sain siitä tuomion jonka olen kärsinyt ja olen maksanut sakot sama asia kirjoitin siihen moni muslimi kun arvostelin terrori iskuja eipä saanut apulaisvaltakunnansyyttäjä siitä kiinni tämä oli se rikos kyllä nyt täytyy olla tarkkana minä muun muassa keskustapuolueen ryhmäpuheenjohtaja antti kaikkosta kehottaisin nyt menemään aktiiviseen katumiseen ettei vain historia tule jossakin vastaan tulevaisuudessa nimittäin siitä voi mennä asema arvoisa puhemies näitä ei oltu lippuihin ja lappuihin kirjoiteltu ne ovat jääneet tuonne takaraivoon ja kun ne isketään sinne oikein kunnolla poliittisella päätöksenteolla niin ne jäävät siihen ei lappua tarvita kun ne tulevat ulos ne tyhmempikin saa sanottua sieltä mitä sitten tulee anteeksi minulla taitaa loppua aika

voinko ottaa kestäisi jonkin aikaa uuden puheenvuoron

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat meistä jokainen on saanut erittäin arvokkaan mandaatin käyttää tässä salissa äänestäjiemme ääntä kansanvaltaa demokratian nimissä on kysyttävä nautimmeko me oikeasti sitä luottamusta joka meille on annettu olemmeko kunnioittaneet ja toteuttaneet niitä lupauksia ja odotuksia jotka olemme juhlallisesti vaalipuheissamme antaneet mikä on kenenkin meistä saama tuomio jos tavoitteiden ja aikaansaannosten saldoa tällä hetkellä toisiinsa verrataan voisipa olla että ani harvan valtakirja enää olisi voimassa voisipa olla että jos lupausten rikkomisesta rangaistuksena olisi potkut niin monikaan ei tässä salissa enää istuisi mutta lupausten ja odotusten pettämisestä ei ole säädetty sanktiota ainoastaan vaaleilla voidaan mitata nautimmeko edelleen kansan luottamusta ja olemmeko tehtävässämme onnistuneet kansan tahtoon demokraattisessa järjestelmässä on sopeuduttava ja sitä kunnioitettava kaikissa olosuhteissa kaikissa tilanteissa tänään kuitenkin olemme saaneet pääministerin tiedonannon vaalikauden puolivälissä tapahtuneesta hallituspohjan muutoksesta istuuhan hallituksessa nyt ryhmittymä edustajia jotka eivät enää kuulu siihen puolueeseen jonka listoilta heidät on tehtäväänsä äänestetty kolmen koplasta on tullut kahden kauppa ja yhden korvapuusti tultiinko tähän tilanteeseen sattumalta vahingossa vai oliko kaikki sittenkin ennalta sovittua taitavaa poliittista peliä kun pääministeri sipilä ja ministeri orpo päättivät ihmisoikeuksiin ja arvopohjaan vedoten näyttää ovea halla ahon johtamille perussuomalaisille heräsi oppositiossakin pieni toive siitä että onkohan nyt mahdollisuus muuttaa eriarvoistavan leikkauspolitiikan suuntaa pääsisimmekö vihdoinkin perumaan koulutusleikkaukset ja parantamaan kaikista pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa saisivatko lapsiperheet ja omaishoitajat helpotusta arkeen ja jaksamiseen löytyisivätkö avaimet pelastaa hyvinvointivaltiosta se mitä vielä jäljellä on mutta nämä toiveet valuivat hiekkaan sulivat ennen kuin oli niitä edes hallitukselle esittämään sipilän oikeistolaisen hallituksen ja sen hyväksymän leikkauslistan pelastajiksi rynnisti perussuomalaisista erkaantunut ryhmä timo soinin johdolla uusi vaihtoehto antoi siunauksensa vanhalle hallitusohjelmalle sisältöineen päivineen ei muutoksia parempaan ei huojennuksia köyhille kaikki kelpaa uudelle vaihtoehdolle mutta niin kelpasi myös halla ahon perussuomalaisillekin vielä viikko sitten tänään on tosin tainnut jo ääni perussuomalaisten kellossa muuttua heittää kunnolla häränpyllyä mutta äänestäjät kyllä muistavat mitä teidän ollessa hallituksessa tehtiin olitte vastaan panematta hyväksymässä kaikki hallitusohjelman neljän miljardin säästöt ja leikkaukset äänestyksissä tässä salissa perussuomalaisten yli pyyhkäisi vihreä jaa aalto joka kerta kun pienen ihmisen toimeentuloa heikennettiin vaikka pesisitte käsiänne kuten pontius pilatus aikoinaan niin näistä päätöksistä te edelleen vastaatte suomen kansalle arvoisa puhemies tarkoitukseni ei ole kuitenkaan heittää ensimmäistä kiveä ketään kohti tai ketään syyllistää tosiasioiden valossa demokratian tila näyttää kuitenkin erittäin huolestuttavalta sata vuotiaassa suomessamme ihmisiltä saadut yhteydenotot ovat hämmentyneitä vihaisia ja epäuskoisiakin he todella ihmettelevät kuinka tämä tilanne on mahdollista he myös kyseenalaistavat hallituksen perustuslaillisuuden koska katsovat että uusi vaihtoehto ei enää edusta mitään viime eduskuntavaaleissa mukana ollutta puoluetta pääministerin osaltakin kritiikkiä on tullut valtavasti koska on herännyt vahva epäilys siitä että taustalla on jo viikkoja sitten ryhdytty valmistelemaan suunnitelmaa siltä varalta jos halla ahosta tulee perussuomalaisten puheenjohtaja tyngäksi jääneitä neuvotteluja rkpn kdn ja muiden oppositiopuolueiden kesken pidetään lähinnä teatterina ja poliittisena pelinä arvoisa puhemies viime viikolla meille edustajille jaettiin sosiaalibarometri jossa asiantuntijavastaajista peräti kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia katsoo että eriarvoisuus on kasvanut koko maassa anteeksi jatketaan myöhemmin

arvoisa puhemies olemme tänään tässä salissa nähneet ja todistaneet erittäin värikästä keskustelua ja osaltaan myöskin erittäin hämmästyttävää täällä on jopa henkilöiden välisiä asioita puitu minä luulin että kun tähän saliin tullaan niin ajetaan kansan asioita ei omia asioita ollaanko loukkaannuttu vai ei mutta näköjään sekin sitten kuuluu tähän eduskuntatyöhön eduskuntatyöhön kuuluu parlamentarismi eduskuntatyöhön kuuluvat puolueet me olemme tottuneet siihen että meillä ovat puolueissa olevat ihmiset hallituksessa tosin onhan meillä ollut martti miettusen virkamieshallitus ja välttämättähän ministerin ei tarvitse kuulua puolueeseen hän on omalla nimellään mutta oudolta tämä tällä hetkellä tuntuu nyt tuntuu vähän siltä että meillä on villin lännen säännöt ja laki tuntuu olevan lonkalla mutta siitä huolimatta mikään ei ole muuttunut aivan samat asiat ovat voimassa kuin ennen perussuomalaisten puoluekokoustakin hallitusohjelma jatkaa samanlaisena kaikki leikkaukset ovat samanlaisia nyt esimerkiksi työntekijöiltä otetaan vähäväkiset unohdetaan jos otetaan noista työntekijöistä pikkusen enemmän esille niin minä en vieläkään ymmärrä sitä kolmen ässän kuutta minuuttia eli jos työpäivään lisätään kuusi minuuttia ja sitten sanotaan että enemmän vähemmän tässä tämä on juuri näin päin nimittäin jos kuusi minuuttia lisätään työaikaa niin sitten tarvitaan näissä barometreissä vähemmän työntekijöitä ja se näyttää hyvältä paperilla pienempi työntekijämäärä tekee enemmän töitä koska jokainen tekee kuusi minuuttia per päivä lisää työtä mutta se kohta mitä en todellakaan tässä ymmärrä on se mistä saadaan se kikyn lisäarvo näistä kuusista minuuteista missä tämä kuusi minuuttia muuttuu euroiksi tietenkin se muuttuu niin päin euroiksi että jokainen kuusiminuuttinen lisää työttömyyttä koska silloin kun tulee kuusia minuutteja tarpeeksi niin sillä voitaisiin palkataan yksi työntekijä täyttämään se ihan oikealla työnteolla tämä on pikkaisen outo juttu mutta sitten se mikä muuttui minä olin todella hämmästynyt kun uusi vaihtoehto tänään ilmoitti nimekseen sininen tulevaisuus nyt en tiedä minkä sininen olemme tottuneet siihen että vanha perussuomalaiset oli tummansininen elikkä oli hyvin oikealla kirkkaansininen oli kokoomus onko tämä nyt sitten vaaleansininen vai minkä sininen minkä sininen tämä nyt on joka tapauksessa mielikuva on se että siniset ovat porvareita vihreät ovat vihreitä tai keskustaa ja punaiset ovat työväenliikkeen ihmisiä no soini on aina sanoutunut irti työväenliikkeestä sanonut että perussuomalaiset on työväenliike ilman sosialismia no nyt voimme todeta että se on myöskin ilman työläisiä koska se on sininen kaikkein eniten minua hämmästytti se kun yritin sitten goog lettaa

arvoisa herra puhemies kulunut hallituskriisiviikko suomen politiikassa on ollut historiallinen sen sijaan että se olisi ollut vain yksi viikko muiden joukossa se jää historiaan erittäin surullisena esimerkkinä demokratian halveksumisesta johtavien poliitikkojemme toimesta yhden hallituspuolueen eli tässä tapauksessa perussuomalaisten puheenjohtajan vaihtuminen demokraattisesti puolueen jäsenten äänestämänä puoluekokouksessa sai valtakunnan politiikan täysin pois tolaltaan

tätä hävytöntä näytelmää sata vuotias suomi ei olisi todellakaan ansainnut arvoisa puhemies kannatan edustaja huhtasaaren tekemää epäluottamuslause esitystä

arvoisa puhemies eräs itsenäisen suomen suurimmista poliittisista häpeätahroista liittyy vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkolme säädettyyn poikkeuslakiin

kuluvan kuluvan vaalikauden alussa puoluelakia muutettiin siten että eduskuntaryhmän hajotessa puoluetuki jäisi emopuolueelle siinäkin tapauksessa että eduskuntaryhmästä loikkaisi yli puolet sen jäsenistä tämä oli ministeri soinille tärkeä periaatteellinen kysymys ja sillä korjattaisiin hänen mukaansa suuri historiallinen vääryys joidenkin opposition edustajien muun muassa edustaja stefan wallinin mukaan tämä lakimuutos kutsumanimeltään lex soini oli ministeri soinin pääasiallinen saavutus hallitusneuvotteluissa edustaja wallin epäili että ministeri soini ajoi lakimuutosta pelätessään perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamista olivatpa syyt mitkä tahansa periaatteelliselta kannalta puoluelain muutos oli joka tapauksessa moraalisesti täysin oikea ratkaisu arvoisa puhemies vaikka kekkosen aikakausi on onneksi jo pitkään ollut ohi vuoden seitsemänkymmentäkolme poikkeuslain kanssa samassa mittakaavassa oleva räikeä demokratian vastainen keinottelu sai uuden ilmentymänsä viime viikolla lännen median toimittaja lauri nurmi kirjoitti kesäkuun alussa hallituslähteistä kuulemistaan huhuista joiden mukaan hallituksen sisällä olisi sovittu kahdenkymmenen perussuomalaisen kansanedustajan jättävän eduskuntaryhmänsä ja jatkavan sipilän hallituksen tukemista omana ryhmänään

sipilän ja valtiovarainministeri orpon viime maanantain neuvottelu perussuomalaisten tuoreen puheenjohtajan jussi halla ahon kanssa oli pelkkää kulissia vaikka se hämäsi myös ruotsalaisen kansanpuolueen edustajat äänestäjien mielessä onkin herännyt hyvin oikeutettu kysymys johdetaanko tätä maata rehellisin keinoin ja kansakunnan parasta ajatellen suomalainen politiikka näyttää olevan todella pahasti rikki kannatan edellä olevan perusteella edustaja huhtasaaren tekemää epäluottamuslause esitystä

arvoisa puhemies perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisessa ei ole voittajia ei ainakaan niiden tuntemani kansanedustajan joukossa jotka tänään ovat toinen toistaan moittineet kuusi vuotta yhdessä työtä tehden ja toista tukien useat meistä ovat täällä vaeltaneet ministeri mattila et ole paikalla mutta nyt pitää mainita tässä että hävettää tänä päivänä olla poliitikko kun arvot ja ystävyys ovat pelkkää kauppatavaraa ei näin saisi olla pääministeri sipilä tänään mainitsi että perussuomalaisten linja on muuttunut

arvot on säilytettävä samana ministeri orpo mainitsi että miten me suhtaudumme ihmisarvoon mielestäni on aika röyhkeää leimata pelkän puheenjohtajavaihdoksen takia koko puolue ja sen jäsenistö rasismilla vaikka mitään ei ole vielä puoluekokouksen jälkeen muuttunut ei minun tietääkseni myöskään muidenkaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsenten keskuudessa mikään ideologia tai mikään linja muuttunut tämän johdosta olisi ollut rehellistä ja ministerin arvovallan mukaista esittää perustelut aivan jostain muualta kuin luoda kansalle mielikuvia siitä että nyt on perusteet olemassa perussuomalaiset nimittäin ovat ihan tavallisia tolkun ihmisiä joita yhdistää huoli isänmaamme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista jos tätä huolta pidetään nykymaailmassa ääriajatteluna niin sitten minäkin olen ääriajattelija mielestäni tällaisten asioiden mitä perussuomalaiset ovat aikaisemmin ja nyt pitäneet esillä

pitäisi olla yhteisiä koko eduskunnan huolia pidän hallituspohjan muutosta ennen kaikkea yrityksenä leimata maamme tulevaisuuden kannalta olennainen keskustelu epäasialliseksi ja ei toivotuksi tähän ilmapiiriin eivät mahdu turvallisuuden ja itsenäisyyden säilyttämisen puheenvuorot ne vaiennetaan tavalla tai toisella tällaista tekoa en näe demokratian periaatteiden mukaisena siksi onkin hyvin luonnollista kannattaa tätä epäluottamusta hallitukselle arvoisa puhemies perussuomalaisista irtautuneet uuden vaihtoehdon ryhmän jäsenet esittävät itsensä suomen pelastajana he ovat isänmaan asialla ikään kuin perussuomalaiset eivät sitä enää olisi ei siitäkään huolimatta vaikka olemme yhdessä tässä hallituksessa kaksi vuotta rinta rinnan tehneet yhteisen päämäärän eteen töitä heille on tärkeämpää pelastaa sipilän hallitus kuin oma puolueensa tämä on ikävä kyllä totuus arvoisa puhemies aivan lopuksi haluan vielä sanoa että perussuomalaisessa puolueessa ei syrjinnälle ja rasismille ole annettu mitään sijaa eivät täällä ole tuumaakaan asiat muuttuneet kriittinen maahanmuuttopolitiikka ei ole synonyymi rasismille pikemminkin synonyymi isänmaallisuudelle perussuomalaiset on kristillissosiaalinen puolue ja puolueen arvot ovat kaikki luettavissa verkkosivuillamme ja meidän ohjelmissamme näihin olemme sitoutuneet mikään siltä osin ei ole muuttunut vaikka täällä muuta väitetään puhemies näillä perusteilla kannatan edustaja huhtasaaren osoittamaa epäluottamuslausetta hallitukselle

arvoisa puhemies ja muut kuulijat edustaja

jäsenäänestys siihen ei ollut kannanottoja kellään antaa eli mikään ei ole meillä muuttunut loikkarit ovat lähteneet me emme tiedä heidän ohjelmiaan emmekä arvojaan mutta silti kuten edustaja niikko äsken sanoi meidän arvomme ovat käyneet oudoiksi

on kysytty kerro leena lakimiehenä voiko näin olla olemme äänestäneet perussuomalaisia ja yhtäkkiä perussuomalaisten ryhmästä eroaa ihmisiä jotka istuvat nyt hallituksessa he kysyvät minulta eikö pitäisi olla rehellinen heillä menee viimeinenkin usko politiikkaan mitä te suhmuroitte siellä olen vastannut että minä en tiedä tästä asiasta koska minulle ei kerrottu etukäteen istuin eduskuntaryhmän kokouksessa median saattelemana valtava manööveri näyttävä tilaisuus meidät yritettiin sekaannuttaa ilmeisesti oli kysymys siitä että loppujen lopuksi tämä loikkareiden ryhmä yritti kaapata perussuomalaisten eduskuntaryhmän joka on vaaleilla valittu ja jonka puolueen puheenjohtaja on vaihtunut demokraattisessa äänestyksessä kukaan ei ole väittänytkään että siellä mitään laittomuuksia olisi tapahtunut on puhuttu junttaamisesta eikö kaikissa äänestyksissä ja vaaleissa ole kannattajia jotka ajavat omaa ehdokastaan minullakin oli joitakin sellaisia eivät he varmaan nämä ahkerat naiset jotka mitään junttaporukkaa minä en en tullut tänään vakuuttuneeksi minä kysyin ministeri sampo terholta viides kuudetta kuuntelin politiikkaradion huolella jossa kysyttiin liikkuu huhu että kaksikymmentä edustajaa on loikkaamassa ja he jatkavat hallituksessa mitä sanotte tästä

ok mutta tämä ei lisää kansalaisten luottamusta ja legitiimisyys on nyt vaarassa meillä perussuomalaisilla on ohjelmat meillä on arvot minä en voi ymmärtää mikä se arvopohja on mikä ei nyt enää kelpaa minäkin olen kelvannut tähän asti olen kelvannut kyllä oikein hyvin sitä ihmettelen tämä on tekosyy sabotoida meidän vaalitulostamme kiinnitin huomiota yhteen asiaan tai kahteen asiaan mitä ministeri orpo sanoi jotka kuvastavat oikeastaan sitä mitä varten tämä loikkariryhmä on otettu sinne elikkä heillä ei ole enää vipuvartta eikä neuvotteluvartta vaan he ovat varmistamassa muun muassa kokoomuksen ja keskustan sote uudistusta orpo sanoi hallitus on nyt toimintakykyisempi totta kai eihän siellä ole kuin kaksi puoluetta enää totta kai se on toimintakykyisempi kolmas puolue noudattaa hallitusohjelmaa johon ei saa enää muutoksia eikä ilmeisesti niitä maahanmuuton kiristyksiäkään enää nehän ovat olleet perussuomalaisten vaatimuksia

ajetaan eun syvenemistä ja sitten toisaalta sanotaan meille että meillä on väärät arvot tämä on niin sekava tilanne että kyllä kansa ymmärtää tämän minä olen ihan varma ja seuraavissa vaaleissa kansa puhuu jaloillaan

arvoisa puhemies viime viikolla tehtiin synkkää poliittista historiaa demokraattisesti puolueensa johtoon valitulla ei todellisuudessa ollut edes mahdollisuutta osoittaa valmiuttansa puolueen hallitustyöskentelyn jatkamiseksi median ansiokkaasta selvitystyöstä ansiokkaasta selvitystyöstä käy ilmi että suunnitelma eduskunnan toiseksi suurimman eduskuntaryhmän hajottamiseksi oli oletettavasti laadittu muiden hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa jo hyvissä ajoin ennen perussuomalaisten puoluekokousta tämä johti siihen perin kummalliseen tulokseen että lopulta ministeritroikalle ei sopinut edes oma hallitusohjelmansa tai koulukiusaajamentaliteetilla ei ainakaan väärien henkilöiden kanssa hallitusyhteistyön jatkoa arvioitaessa puhuttiin paljon arvoista ja siitä arvopohjasta joka puolueiden tulisi keskenään jakaa loikkarihallituksen arvopohjasta ei muuta tietoa ole kuin hallitusohjelma mitä muuta kulisseissa on sovittu sen tietävät ainoastaan asianomaiset kansanvallan ja parlamentarismin näkökulmasta on kuitenkin että puolen miljoonan kansalaisen ja kahdentuhannen puolueen jäsenen äänestystuloksen voi kaksikymmentä loikkaria tällä tavoin vesittää perussuomalaisten arvot ovat kirjoissa ja kansissa vaaliohjelmassa josta ne on helppo tarkastaa eivät ne ole miksikään muuttuneet puoluekokouksen jälkeenkään perussuomalaisten toiminnan perustana ovat rehellisyys oikeudenmukaisuus inhimillisyys tasa arvo työn ja yrittämisen kunnioittaminen sekä henkinen kasvu uudelta loikkariryhmältä jää todennäköisesti puuttumaan näistä ainakin pari ensimmäistä kohtaa perustuslain kuudeskymmenes pykälä määrää että ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja suomen kansalaisia ensin mainittu ominaisuus voidaan tämän hallituksen ministerien kohdalla perustellusti kyseenalaistaa onkin valitettavaa että tämä lainkohta on lähinnä kuollut kirjain tarkemmin määrittele ministerivalinnan kriteerejä muussa tapauksessa olisi hallitus saattanut jäädä muodostamatta arvoisa puhemies on päivänselvää että oppositiossa ollessaan perussuomalaiset eivät aja sellaista hallitusohjelmaa joka oli kolmen puolueen kompromissi perussuomalaisilla on oma ohjelmansa jonka puitteissa hallituksen hyviä esityksiä voidaan tukea tai sitten ei tueta suomen yhtiöittämistä ja yksityistämiskehitystä yksityistämiskehitystä emme tule puoltamaan eu integ raation syventämistä haitallisen maahanmuuton lisääntymistä ja kreikan tukipaketteja tukipaketteja tulemme vastustamaan tämä on perussuomalaista politiikkaa perussuomalaiselta arvopohjalta kannatan edustaja huhtasaaren tekemää esitystä hallituksen

arvoisa herra puhemies hyvät

osa hallituksen ministereistä on tullut uudesta eduskuntaryhmästä perussuomalaisten puolue on mennyt rikki viikon takaisen puoluekokouksen johdosta olin itsekin ehdolla perussuomalaisten puolueen varapuheenjohtajaksi ja kiersin kovasti kenttää ja kuulin ja näin millaiset olivat kentän ajatukset kovasti odotettiin puoluekokousta ja sitä että siellä saadaan sitten tulla äänestämään se oli demokratiaa ja se oli sitä että jäsenet tulivat ja jäsenet äänestivät arvoisa puhemies politiikka on mennyt rikki tällaista lausetta olemme kuulleet aikaisemminkin mutta nyt ensimmäistä kertaa itse henkilökohtaisesti olen sen että politiikka on mennyt rikki ajatus siitä että teemme työmme hyvin aidosti jopa eettisesti oikein inhimillisesti toinen toisiamme kuunnellen ja ymmärtäen on mennyt rikki mielestäni se toimintatapa millä täällä eduskunnassa on toimittu tämän ryhmän jakaantumisen tapahtuessa on ollut kummallinen on ollut outo se on hämmästyttänyt miten tällä tavalla voidaan toimia tämä keskustelu tietysti kulminoituu nyt meihin perussuomalaisiin perussuomalaisen eduskuntaryhmän jäseniin tuntuu välillä että tässä henkilökohtaisuuksiinkin mennään koska jokainen meistä miettii ja pohtii mitenkä tässä näin kävi ja menikö tämä nyt ihan oikein arvoisa puhemies tapahtumat silloin tiistaina vyöryivät eteenpäin rytinällä ja vauhdilla ja ja monikaan meistä eduskuntaryhmän jäsenistä ei tiennyt mitä siellä pinnan alla kyti ja millaisia päätöksiä oltiin tehty osa meistä eduskuntaryhmän hallituspuolueen jäsenistä oli leimattu epäluotettaviksi tai muutoin sopimattomiksi edes keskustelemaan siitä mitä meidän puolueellemme tulevaisuudessa tapahtuu millaisella kokoonpanolla me jatkaisimme täällä eduskunnassa itse kuuluin myös siihen ryhmään se työ mitä olin kymmenen vuotta tehnyt puolueen eteen miten olin hallitusohjelmaa ja politiikkaa täällä vienyt eteenpäin osoittautuikin yhtäkkiä epäluotettavaksi ja sitä minä olen tässä nyt miettinyt monta yötä ja päivää että kuinka tässä oikeastaan näin kävikään arvoisa puhemies täällä on puhuttu arvoista arvot eivät ole kaupan ja jokaisen tulee kulkea sitä omaa kultaista keskitietä ja ja polkua pitkin minne se ikinä johdattaakaan itse en kuulu tähän uv ryhmään en kuulu myöskään tällä hetkellä perussuomalaisten eduskuntaryhmään sillä olen välitilassa olen joutunut välitilaan kun joudun punnitsemaan myös niitä omia arvojani ja ja ajatuksiani mitenkä tästä eteenpäin jatketaan on tuntunut jotenkin pahalle kun täällä uv ryhmän jäsenet ovat maininneet että he ovat isänmaan asialla he ovat isänmaan asialla viemässä suomea nousuun ja pelastamassa suomea mitä me muut olemme olleet tekemässä mitä on jäänyt jäljelle siitä perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä jos siellä on jäljellä niitä jotka eivät taistele isänmaamme puolesta tehdä sellaisia ratkaisuja ja ja päätöksiä että suomessa on asiat hyvin arvoisa puhemies on se sitten salaliittoa on se sitten house house of cards tv sarjaa tai kaksikymmentäneljä tv sarjaa niin kyllä pinnan alla on kytenyt miten me voimme lähteä tekemään hyvää politiikkaa niin että meidän äänestäjämme joita me kohtaamme päivittäin myös ruokakaupassa tuolla turuilla ja toreilla ymmärtävät ja tajuavat sen tehdäänkö täällä oikeasti todellisesti rehellisesti ja aidosti asioita millaista on suomalainen politiikka ja millaista luottamusta me kansanedustajat nautimme on ihan turha itkeä että voi kun meitä haukutaan ja tulee vihapostia ja tulee inhopostia jos me toimimme tällä tavalla sitten pitää ottaa vastaan se posti mitä meille tulee jos me emme osaa reiluja ja oikeita pelisääntöjä miten me voimme puhua mistään kiusaamisesta tai puuttua asioihin jos emme itse noudata niitä arvoisa puhemies kannatan perussuomalaisen eduskuntaryhmän epäluottamuslausetta toivon että pystymme kuitenkin jatkamaan täällä eduskunnassa eteenpäin niin että toimimme inhimillisesti toinen toisiamme kunnioittaen ja arvojamme kuunnellen jokainen seuratkoon sydämensä ääntä niin minäkin teen tulevaisuudessa täällä eduskuntasalissa

arvoisa puhemies olemme tänään keskustelleet täällä salissa hallituksen muodostamisesta siitä pitäisikö hallitus kaataa millä oikeuksilla ja velvollisuuksilla hallitusohjelmaa voi

siitä voiko perustuslakia tulkita itse en ole asiantuntija perustuslain suhteen joten jätän sen tulkinnan kokeneemmille ja tietävämmille henkilöille hallitus jatkaa kuitenkin samalla arvopohjalla kuin millä kaksituhattaviisitoista hallitusohjelma kirjoitettiin se on täällä tänään moneen kertaan kerrottu ei tehdä muutoksia tässä yhteydessä vaan mennään niin sanotusti kirjan mukaan eteenpäin on kyse sitten sote uudistuksesta taikka maahanmuutosta taikka työllisyyden hoidosta täällä on myös keskusteltu siitä onko tämä nykyinen meno eduskunnassa taidetta kesäteatteria onko tällä toiminnalla luottamusta täällä on käytetty hyviä itsekin tässä viikon aikana tätä asiaa olen varmaan miettinyt en kuitenkaan haluaisi

kesäteatteri tai teatteri yleensä vakavista asioistahan täällä päätöksiä tehdään ainakin itse koen niin että kaikki kaksisataa kansanedustajaa ovat täällä tekemässä omien arvojensa mukaista politiikkaa ja enemmän tai vähemmän sitten tietenkin ohjelmassa joustaen niin kuin hallituksessa olijat tiedämme ja oppositiolla on tietenkin mahdollisuus olla sitten tiukempana omien asioittensa takana tämä tilanne mikä suomeen syntyi toissa viikonlopun jälkeen loi mahdollisuuden toimia myös tällä tavalla että hallitus voi jatkaa nykyisellä ohjelmalla ja uudella kokoonpanolla niin kuin itse sitä tulkitsen hallitusta ei tarvinnut lain mukaan hajottaa ei tarvittu uusia vaaleja vaan vaan nykyinen uusittu pohja jatkaa nykyisellä hallitusohjelmalla täällä on käyty värikkäitäkin keskusteluja päivän aikana ja uskon että tämäntyyppinen seuraavat kaksi vuotta jatkuu täällä salissa tämä uusi syntynyt tilanne kun eduskuntaryhmien lukumääräkin on kasvanut yhdellä mahdollistaa tämmöisen keskustelun toivon kuitenkin että henkilöön

tai kovaakin sanankäyttöä pyrittäisiin välttämään täällä salissa ja annettaisiin asioiden olla ne mistä käytetään tiukastikin kannanottoja tämmöinen henkilöön kohdistuva arvostelu ei mielestäni ole tämän salin arvovallan mukaista kiitoksia

arvoisa puhemies

viis suomen kansainvälisestä maineesta edellytin tuossa äsken että ministeri terho lupaa ettei ole vaatimassa eu kansan äänestystä seuraavissa vaaleissa sekään että eu ministeri ei suomen eroa eusta ei ihan muodosta rakentavaa ja uskottavaa roolia suomelle juuri näinä kriittisinä ja merkittävinä eurooppalaisina aikoina vaikka eussa populistit ovat pudonneet johdosta suomessa populistit johtavat eu politiikkaa populismin vastavoimana euroopassa vahvistuu eurooppalaista yhteistyötä lisäävä ja laajentava ajattelu jossa aloitteellisia ovat ranskan uusi johto ja saksan todennäköisesti jatkava johto komissiolta tulee lisää aloitteita rahaliiton korjaamisesta ja työllisyyttä kasvua ja investointeja lisäävistä yhteistyötoimista tämä hallitus on tähän saakka noudattanut perussuomalaisten eu linjaa joka kiteytyy sanaan impivaaralainen tähän ei ole tulossa muutosta kokoomuksen puheenjohtaja kyllä uhoilee ja puhuu vaikka teot jäävät täysin puuttumaan tästä on hyvä muistutus kahden vuoden takaa tuolloin suomen kokoomuslainen valtiovarainministeri alexander stubb jonka elämäntyö on eun edistäminen joutui perussuomalaisten painostuksesta vaatimaan kreikan erottamista euroalueesta mahtoi olla hänen uransa mustin hetki suomi meni takki auki brysseliin uhoamaan ja uhkailemaan kuten arvata saattaa sieltä palattiin häntä koipien välissä suuri valiokunta vaadittiin sunnuntaina koolle heinäkuussa jotta tämä nolo vaatimus peruutettiin tämä oli kokoomuslaista europolitiikkaa perussuomalaisten pihdeissä armoilla ja ehdoilla tämä ei ikävä kyllä muutu miksikään koska luottohenkilöt eli ottopojat jäävät vaikka puolue meni alta ja ikävä kyllä tämä paperiliittimillä sinitarralla narulla korjattu hallitus heikentää koko ajan suomen asemaa maailmassa

tarkoituskin mutta muu hallitus ajelehtii tarkoittamattaan yhä kauemmas ulapalle arvoisa puhemies lopuksi muistutuksia historiasta edustaja gustafsson vertasi ansiokkaasti nykytilannetta sadan vuoden takaiseen ministerisosialismiin mutta niinkään kauas ei tarvitse mennä pääministeri karl august fagerholm hävisi täpärästi sdpn puheenjohtajavaalin vuonna eli kuusikymmentä vuotta sitten hän koki aivan oikein että hallituksen ministerit olivat saaneet aivan kuten hallituksen perussuomalaiset ministerit jyväskylässä mutta nyt tulee ratkaiseva ero fagerholm teki johtopäätökset soini ei fagerholm erosi ministerit erosivat ja uusi hallitus muodostettiin nythän tehtiin päinvastoin epäluottamuslauseen jälkeen tartuttiin entistä kouristuksenomaisemmin ministerisalkkuihin tämä ei nosta demokratian arvostusta parlamentarismin arvovaltaa eikä ole sata vuotiaan suomen kansanvaltaisten perinteiden arvoista toinen historiantapaus johon tapahtuma vertautuu on kaikille tuttu tapaus kahdenneltakymmenenneltäkuudennelta päivältä kesäkuuta tasavallan presidentti risto ryti lähetti adolf hitlerille kirjeen jossa hän vakuutti että suomi jatkaa sotaa saksan rinnalla loppuun saakka muutamaa päivää aikaisemmin natsi saksan ulkoministeri joachim von ribbentrop oli käynyt helsingissä vaatimassa lupausta ryti teki tarkoituksella sitoumuksen vain omissa nimissään joten suomi katsoi sopimuksen rauenneen samalla hetkellä kun presidentti erosi tehtävästään elokuussa neuvostoliiton kanssa sovittiin rauha seuraavassa kuussa vaikka olot olivat tietenkin aivan toiset reilut seitsemänkymmentä vuotta sitten perussuomalaisten tulo hallitukseen oli samanlainen yhteen henkilöön tukeutuva ratkaisu perussuomalaisia voitiin sietää vain siksi että luotettiin että timo soini pitäisi puolueensa ääriryhmät kurissa siedettiin rasistisia möläytyksiä vähemmistöjen kiusaamista ja enemmänkin

nyt vielä ihan lyhyt loppukaneetti jossa totean että riski oli valtava ja se laukesi sipilä ja orpo hävisivät oman uhkapelinsä joten heidän oli pakko muuttaa pelin sääntöjä he takavarikoivat pankin ja pelimerkit arvoisa puhemies historiallisia yhtäläisyyksiä on mutta myös ratkaiseva ero tappion kärsinyt fagerholm luopui vallasta tappion kärsinyt ryti luopui vallasta tappion kärsinyt soini ja tappion kärsinyt terho takertuivat valtaan tämä on ero miesten ja valtiomiesten välillä

arvoisa

hallituksella meinasi tulla orpo olo kun huomattiin että yksi hallituspuolueista on vaihtanut puheenjohtajaa tässä kohtaa arvoisa puhemies pidän hiljaisen hetken politiikan ja demokratian muistolle tämän hallituksen jäljiltä

arvoisa puhemies kiitos

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi otti tässä aiemmin esille sen että perussuomalaisten jyväskylän puoluekokouksessa toissa viikonloppuna henkilöt ja jäsenet jotka äänestivät jussi halla ahoa eivät todellakaan koostuneet mistään ääriaineksista eivätkä koostuneet mistään rasisteista vaan olivat tavallisia suomalaisia ihmisiä tunnen itsekin monta jussi halla ahoa puoluekokouksessa äänestänyttä henkilöä heistä useimpien tahtotila oli se että he halusivat muuttaa painotuksia joita perussuomalainen puolue ja kansanliike edistää he halusivat suomen kansan parasta ja arvelivat että sampo terho ei toisi sitä muutosta eikä ainakaan haluttuun suuntaan se on taidettu nyt nähdä mikä se suunta olisi ollut jostain timo soini muuttui viime vuosina median inhokista sen suosikiksi suosikiksi oliko hän ajanut hallituksessa liikaa muiden puolueiden agendaa omat aiemmat lupauksensa unohtaen se jää kunkin itse arvioitavaksi varsinkin tämän viime viikon erittäin karkean episodin jälkeen arvoisa puhemies omien taholta tapahtuva selkäänpuukotus on aina kaikkein pahin olen aina puolustanut julkisuudessa omiani vaikka monesti täällä eduskunnassa tehdyt päätökset ovat olleet vaikeita ehkä jopa arvojeni vastaisia mutta kun ne on sovittu olen seissyt yhteisessä rintamassa olisin seissyt myös sampo terhon takana jos hänet olisi valittu puolueen puheenjohtajaksi arvoisa puhemies pyrin itse aina toimimaan politiikassa rehellisesti myönnän suoraan olevani vihainen erityisesti entisille ryhmätovereilleni jotka ovat loikanneet mutta myös entisille hallituskumppaneille jotka näyttävät ajaneen perussuomalaisen puolueen hajottamista luottamus on nyt mennyt pitkäksi aikaa saa nähdä palautuuko se vielä joskus edes osittain

arvoisa puhemies täällä eduskunnassa ja sosiaalisessa mediassakin on pitkään arvuuteltu mikä mahtaa olla tämän uuden ryhmittymän lopullinen nimi itse olen ehdottanut kaiken yksinkertaisuuden vuoksi nimeksi heille apupuolue mutta sitten he valitsivat tällaisen paljon ihmettelyä herättäneen yhdistyksen nimen kuin sininen tulevaisuus se kääntynee englanniksi

joka voidaan tulkita kääntää muun muassa murheellinen surullinen tulevaisuus meidän tehtävämme täällä eduskunnassa on huolehtia siitä että tämä ennuste ei